arvoisat edustajat

dödsbudet

av alla finländares gemensamma berättelse om vårt fosterland vakaus ja vastuu jos mauno koiviston poliittinen ajattelu pitäisi tiivistää kahteen sanaan ehkä nämä olisivat ne sanat vakaa ulkopolitikka vastuullinen talouspolitiikka historian ymmärtäminen syvä sivistys ja huumorintaju rakensivat persoonan jota niin monet suomalaiset ihailivat koivisto ei juuri koskaan suoraan sanonut miten asiat ovat vaan miten ne eivät näyttäisi olevan tämä tapa ajatella asioita vastakohtien avulla tuli esille jo koiviston työskennellessä sodan jälkeen satamassa siellä jatkuvasti riidellään politiikasta se ei tässä levottomuuden ja epävarmuuden täyttämässä maailmassa liene mikään erityisen onneton paikka sanoi hän koivisto oli lapsesta lähtien kokenut maailman levottomuutta ja epävarmuutta sota sataman poliittiset taistelut ja kylmän sodan jännitys loivat varovaisen varjon koiviston maailmankuvaan hän käytti usein sanoja lienee ja ilmeisesti nämä sanat kertoivat varovaisuudesta mutta eivät toivottomuudesta varovaisuus voi olla viisautta jos sitä käyttää taitavasti juuri näin mauno koivisto toimi kylmän sodan aikana koivisto rakensi taitavasti yhteyttä idän ja lännen välille myöhemmin hän vahvisti suomen yhteyksiä muuhun eurooppaan koiviston aikana suomi liittyi euroopan neuvostoon ja aloitti neuvottelut euroopan yhteisön jäsenyydestä samana päivänä kun koivisto luovutti presidentin tehtävän seuraajalleen suomen jäsenyysehdot vahvistettiin brysselissä koiviston mielestä kansainvälisten suhteiden myönteisen kehityksen paras tae on lisääntyvä keskinäinen taloudellinen riippuvuus ja vähenevä eriarvoisuus näiden asioiden toimi mauno koiviston poliittisen työn arvokkain perintö on kuitenkin suomalaisen kansanvallan vahvistaminen vaikka hän ei koskaan pyrkinyt eduskuntaan häntä voidaan pitää suurena suomalaisena parlamentarismin edistäjänä eduskunnan aseman vahvistuminen alkoi vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi jolloin pääministeri koivisto kieltäytyi suostumasta presidentin

presidenttinä koivisto vahvisti eduskunnan ja sille vastuussa olevan hallituksen asemaa suhteessa presidentti instituutioon koiviston tavoitteet vahvasta suomalaisesta parlamentarismista lopulta monin osin toteutuivat vuoden kaksituhatta mukaan parempi kolmio kannallaan kuin kärjellään tämä lausahdus voidaan nähdä kannanottona vallan kolmijaon puolesta mutta myös koiviston näkemyksenä eduskunnan hallituksen ja presidentin valtasuhteiden tasapainosta kolmion vahvana kantana koivisto piti aina

täällä pohjantähden alla on nyt yksi tähti vähemmän kaikkien kansanedustajien puolesta esitän syvän osanottoni rouva tellervo koivistolle assi koivisto alloselle ja muille

kiitollisuutta ja kunnioitusta tuntien vietämme nyt

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja

josta tässä esityksessä on kyse ennustetaan vähenevän tänä vuonna erityisen voimakkaasti pitkäaikaistyöttömien määrä laskee tänä vuonna kahdellakymmenelläkolmellatuhannella viime vuoteen verrattuna jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli tuo satakaksikymmentäneljätuhatta ensi vuonna pitkäaikaistyöttömiä arvioidaan olevan kahdeksankymmentäviisituhatta ja vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tämän hallituksen päättäessä kauttaan noin

samaan aikaan työllisyys siis kasvaa tänä ja ensi vuonna kohtalaisesti tuoreen työ ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan työllisyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna

tarvetta on

arvoisa puhemies hallituskauden tavoitteiden mukaisesti työn kannustavuutta työllistämisen houkuttelevuutta työvoimahallinnon toimivuutta ja kilpailukykyä parantavien uudistusten uudistusten on tarkoitus lisätä työn tarjontaa yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista ja vahvistaa julkista taloutta

vähemmän kuin vuotta aiemmin ja myös työpaikkojen määrä on kasvanut työllisyysmäärärahojen vähentyessä on löydettävä uusia keinoja työllistymis ja työllistämiskynnyksen alentamiseen vähemmällä rahalla on saatava enemmän tuloksia hallituksen tavoitteena on edistää kokeilukulttuuria näin voidaan testata malleja jotka haastavat rohkeasti vanhoja toimintatapoja ja löytää kokemuspohjalta ne tavat jotka toimivat esitetyn kokeilun tavoitteena on siis vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja vaikuttaa työllisyysasteen nostamiseen kohderyhmänä ovat pääosin pidempään työttömänä olleet ja nuoret työttömät painotus on lisäksi niissä työttömissä jotka eivät ole osallistuneet työllistymistä edistäviin palveluihin työttömyyden pitkittyessä esityksessä ehdotetaan että kokeilussa mukana olevat kunnat vastaisivat kokeilualueilla julkisten työvoima ja ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle kohderyhmät perustuvat kokeilualueiden omiin näkemyksiin siitä minkä kohderyhmän palveluita kehittämällä maakunnat voisivat parhaiten valmistautua palveluiden tuottamiseen maakuntamallissa näitä kokeiluryhmiähän on viidessä maakunnassa ja kuten edustaja satonen mainitsi esimerkiksi pirkanmaan kokeilualueella kunta vastaisi palveluiden tarjoamisesta niille työttömille työnhakijoille jotka eivät ole oikeutettuja palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaan kohderyhmän suuruus olisi noin kuusikymmentä prosenttia kokeilualueen työttömistä hallituksen esitys laiksi julkisten työvoima ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta liittyy hallitusohjelman kahden kärkihankkeen toimeenpanoon

kaksituhattayhdeksäntoista alusta työ ja ja elinkeinotoimistot sekä elinkeino liikenne ja ja ympäristökeskukset lakkaavat itsenäisinä virastoina ja niiden tehtävät siirretään maakunnille maakuntauudistuksessa yrityspalvelut sekä julkiset työvoima ja yrityspalvelut kootaan uudeksi kasvupalveluksi maakuntamallissa maakunta vastaa julkisen kasvupalvelun järjestämisestä kasvupalvelua voivat tuottaa yritykset kolmas sektori ja julkisomisteiset yritykset kokeilun aikana sosiaali ja terveyspalvelut kuuluvat vielä kuntien järjestämisvastuulle jolloin kokeilukunnat vastaisivat sekä sosiaali ja terveyspalvelujen että julkisten työvoimapalvelujen tarjoamisesta työttömälle kunnilla olisi siten nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen rakentamalla kokonaisvaltaisia palvelupolkuja asiakkaiden tarpeiden mukaan tämähän erittäin tärkeää toimivallan laajentaminen mahdollistaisi kunnille myös työ ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän käytön niiden asiakkaiden osalta jotka kuuluvat kokeilun kohderyhmään nykyistä parempaa tietojen saantia oman alueen työttömistä pidettiin lähes kaikissa kokeiluhakemuksissa keskeisenä lähtökohtana kokeilun onnistumiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle arvoisa puhemies esityksestä on saatu useita lausuntoja joissa lähes kaikkien mielestä kokeilun kesto on liian lyhyt sille tavoitteeksi asetettujen vaikutusten todentamiseksi lausunnoissa on esitetty että kokeilua tulisi jatkaa maakuntauudistuksen siirtymäajaksi vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tai kaksituhattakaksikymmentä loppuun

arvoisa rouva puhemies hallituksen yksi merkittävistä tavoitteista on on ollut erilaisten kokeilujen kautta saavutettavan hyödyn etsiminen ja

ja pidän sitä tervetulleena tapana lähestyä tässäkin tapauksessa näin vaikeaa aihetta pitkäaikaistyöttömät ja ihmisten työllistyminen oikeus ja työministeri jari lindströmin asettama selvityshenkilö maria kaisa aula kartoitti alkuvuodesta kaksituhattakuusitoista eri toimijoiden näkemyksiä toimenpiteistä joilla työnantajien työllistämiskynnystä sekä työttömien työllistymiskynnystä voitaisiin alentaa ja siten vähentää työttömyyttä aula ehdotti työllisyyspalvelujen alueellisia kokeiluja jotka toteutettaisiin vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista huhtikuun alussa kaksituhattakuusitoista hallitus linjasi että julkiset työvoima ja yrityspalvelut siirretään valtiolta maakuntien järjestämisvastuulle vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa työ ja elinkeinotoimistot sekä elinkeino liikenne ja ja ympäristökeskukset lakkaavat itsenäisinä virastoina ja tehtävät siirretään maakunnille tässä on mielenkiintoinen tilanne kun oikeastaan kunta on ainoa joka täysin tuntee sen oman alueensa työllistämistilanteen ja tämä kokeilu teetetään nyt sillä tavalla että nämä kunnat vastaavat tästä kokeilun toteutuksesta ja ikään kuin tämmöisestä nopeutetusta tukityöllistämisestä ja henkilön ohjaamisesta työhön ja kuitenkin sitten tavoitteena on ikään kuin nollata tämän kokeilevan tahon kokemukset ja sitten siirtää ne tälle uudelle maakunnalle minusta tämä menettelytapa ei ole kauhean looginen mitä tässä nyt ollaan toteuttamassa tämän kanssa ja ja pidän sitä tämän kokeilun yhtenä semmoisena heikkona puolena ainakin monet suuret kaupungit kymmenen suurinta kaupunkia jotka kokevat että heillä on paras mahdollisuus vastata työllisyystoimista elinkeinotoiminnasta suoraan kaupungin omassa ohjauksessa pitävät tätä hallituksen linjausta siitä että nämä siirtyvät tälle uudelle maakunnalle sellaisena että se etäännyttää vielä enemmän tätä palveluntarjoajaa ja sitten sitä työtöntä kuntouttava työtoiminta joka tällä hetkellä ainakin suurissa kaupungeissa on kolmannen sektorin kanssa erittäin hyvin hoidettu siellä on paljon tukityöllisyyspaikkoja järjestöissä jotka tuottavat täydentävää sosiaalityötä kaupungille ja siellä koetaan että nyt kun tämän mahdollisen mahdollisen tuloksen seurauksena tämäkin lähtee pois ja kun koko tämä aikuissosiaalityön tulevaisuus on tällä hetkellä ihan hämärän peitossa tässä lakiuudistuskokonaisuudessa siitä ei puhuta juuri mitään niin tässä tulee hallitukselle kiire kyllä antaa lisäohjeita tai en tiedä miten he ovat ajatelleet mutta syytä olisi keskustella miten tämä kolmannen sektorin työpanos saadaan pidettyä mukana tässä minä toivonkin tästä nyt hyvää keskustelua kun debatti alkaa miten tämä kuntouttava työtoiminta kolmas sektori aikuissosiaalityö tämä kolmijako saataisiin toimimaan hyvin kyselyyn vastanneista kunnista noin sataneljäkymmentä omistaa työpajan tai muun työllisyyspalveluja tuottavan yksikön suurin osa näistä kohdistuu myös nuorisotyöhön ja täällä myös tämä kolmannen sektorin rooli on ihan merkittävä täällä hallituksen edustajat jotka nyt näitä tulevaisuuden linjauksia ovat enemmän pohtineet voisivat voisivat nyt tätä viisauden arkkuansa sitten avata ja kertoa miten tämä kolmannen sektorin toiminta tullaan näissä kokeiluissa ottamaan huomioon

arvoisa puhemies tämä kokeilu on varsin tervetullut

mikä työttömyyden hoidossa markkinoilla ja kunnissa on ja kun tämän kokeilun aika on varsin lyhyt ymmärrän sen koska tässä mennään pidemmälle kuin siinä edellisessä kokeilussa ja se on hyvä asia mutta toisaalta se on haastavaa koska samaan aikaan hallitus tekee kuitenkin maakuntauudistusta jossa työvoimapalveluja aiotaan maakunnallistaa ja muuttaa tilaaja tuottaja malliin niin toivoisinkin että sitä oppia mitä jo tästä edellisestä kuntakokeilusta saatiin

keskittyä tiettyjen alojen tarpeisiin jos katsotaan niitä kokeiluja mitä vaikkapa opteamin kanssa on tehty niin uudellamaalla käytettiin nimenomaan sellaista kohderyhmää jossa työttömät olivat olleet kolme viiva kuusi kuukautta työttöminä ja tulokset olivat hyviä mutta sitten kun katsotaan niitä kokeiluita mitä on tehty vaikeammin työllistyvien kanssa ja pitkäaikaistyöttömien kanssa niin silloin nuo yksityisen työnvälittäjän tulokset eivät ole ollenkaan samaa tasoa siksi olen hyvin taipuvainen ajattelemaan samalla tavalla kuin varapuhemies satonen että pitkäaikaistyöttömien kohdalla kannattaa pitää kiinni siitä osaamisesta mitä esimerkiksi kunnissa on mitä järjestöissä on ja mitä julkisella puolella on koska se ei ole niin helposti taipuvainen bisnekseksi kuin yksityinen tai tämä

toivoisin että kun hallitus nyt valmistelee tätä maakuntauudistusta niin se miettisi sitä että meillä järjestöpuolella on paljon sellaista osaamista joka hyödyttää nimenomaan pitkään työttöminä olleita ihmisiä tätä osaamista ei saisi nyt päästää markkinahuumassa hukkumaan jos me menemme puhtaasti tilaaja tuottaja malliin jossa vain yhtiöt voivat tuottaa palveluita me törmäämme hyvin äkkiä eun tukipolitiikan sääntöihin me törmäämme hyvin äkkiä siihen että yritykset toimivat ikään kuin sen oman ydinbisneksensä kanssa mutta niiden voikin olla vaikeaa tehdä yhteistyötä esimerkiksi sosiaali ja terveystoimen kanssa joka on toinen yritys ja toimii taas oman ydinbisneksensä kanssa

asiantuntijoista on sitä mieltä että työvoiman palvelukeskukset elikkä typit ovat olleet yksi niistä parhaista menetelmistä millä pitkäaikaistyöttömyyttä on taitettu siinä on ollut kyse siitä että kunnan sosiaali ja terveystoimi työhallinnon työnvälitys ja työvoimapalvelut sekä kelan kuntoutuspalvelut on nivottu paremmin yhteen asiakas on saanut yhdeltä luukulta keskitetysti räätälöidyt palvelut ja tuet nyt jos tämä typ konsepti tuhoutuu maakuntahallintouudistuksessa niin me menetämme paljon sellaista synergiaa mitä noista palveluista on saatu ja käy jälleen niin että työttömän palvelut repeävät eri luukuille ja yksi pompottaa yhteen suuntaan ja toinen pompottaa toiseen suuntaan sen vuoksi toivon että kun tätä isoa maakuntauudistusta ja siihen liittyvää työvoimapoliittista uudistusta tehdään niin tämä historia katsotaan tarkkaan itse ajattelen sillä tavalla että nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ovat ne kohderyhmät jotka kannattaisi hoitaa kuntien kautta tai työssäkäyntialueiden kuntien yhteistyön kautta jos tähän ei hallitus taivu niin toivottavasti edes siihen että kunnat ja järjestöt voivat suoraan tuottaa palveluita maakunnille eikä niin että niiden on pakko yhtiöittää toimintaansa koska valtaosa pienistä kunnista on vaikkapa valiokunnan kuulemisissa sanonut että tuo yhtiöittäminen heidän kohdallansa on niin haasteellista että he eivät välttämättä siihen lähde ja samaa viestiä ovat tuoneet järjestöt muutoin meille syntyy tilanne että meillä ei ole markkinoita jotka tuottaisivat palveluita meidän kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville työttömillemme
nyt on mahdollista käyttää vastauspuheenvuoroja mikäli halua debattiin

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on erittäin tarpeellinen ja kannatettava juha sipilän hallituksen yksi pääasia yksi sellainen kärkihankeidea on se että erilaisilla piloteilla kokeiluilla käynnistetään hankkeita jotka toisivat lisäarvoa muun muassa työllistämiseen kun jokainen meistä tietää on velvoite omien kuntalaistensa ja työttömien ihmisten työllistämisessä se näkyy muun muassa työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta eli meillä on ihan aktiivinen velvollisuus kunnissa hoitaa se asia mahdollisimman hyvin niin tähän työhön me tarvitsemme mukaan tietenkin tulevankin uuden hallinnon aikaisen alueellisten hallintoviranomaisten tuen ja valtiolta jonkun ja sitten ehdottoman tärkeää tässä kuviossa on se että paikalliset työnantajat saadaan tähän integroitua järkevästi mukaan tällä yhteistyöllä meillä on mahdollisuuksia onnistua koska ne vaikeimmin työllistyvät ihmiset eivät vapailla työmarkkinoilla varmaankaan heti pärjää mutta kun heidät saadaan ohjattua työnantajien yhteyteen ja vaikka kevyemmillä töillä

tässä vähän aikaisemmin puhuttiin myöskin osallistavasta työttömyysturvasta tällä hetkellä tilanne vain on sikäli vähän hankala kun vaikuttaa siltä että tämä osallistava työttömyysturva velvoittaa vain työtöntä mutta ei velvoita kuitenkaan sitten valtiota taikka työvoimaviranomaisia työtä ei tarvitse tarjota ja jos ei sitten löydä työtä vaikka on sitä hakenut niin siitä rangaistaan toivoisin että kun tässä nyt haetaan yhdessä näitä ratkaisuja työttömyyden hoitoon niin pidettäisiin mielessä myös se että työttömillä pitäisi olla mahdollisuus siihen että leipää riittää pöytään koska se on yksi tae sille että jaksaa etsiä sitä työtä eteenpäin sinänsä kaikki kokeilut joita tehdään sen eteen että saataisiin työllisyyttä parannettua tosin tällä hetkellä näyttää vähän synkältä sikäli että muun muassa tänään tuolla valiokunnassa asiantuntijat sanoivat että vaikka hallitus sanoo että tulee kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa niin hallitus ei kerro mihinkä ne tulevat ja näyttää siltä että hallituksen

työllisyysasteen paranemistavoite ei tule

hallituksen suunnitelmista on tietysti vähän vaikeaa käydä keskustelua koska lait eivät ole vielä eduskunnassa mutta mikäli olen oikein ymmärtänyt sitä kasvupalveluvalmistelua niin se lähtee vielä tiukemmasta yhtiöittämispakosta kuin sote lainsäädäntö ja siinä maakunnalla ei olisi oikeutta tuottaa palveluita muutoin kuin markkinahäiriötilanteessa tämä iso pelko on se miten tämä koko prosessi juoksutetaan näin nopealla aikataululla sillä tavalla että se toimii kun me tiedämme että monet niistä toimijoista jotka pitkäaikaistyöttömien kanssa työskentelevät eivät lähde siihen yhtiöittämiseen ja me tiedämme myös sen että yhtiöillä on hiukan erilaiset pelisäännöt kuin esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoilla joissa voidaan tehdä asiakashuomioivammin tiettyjä asioita olen ehdottomasti sitä mieltä että yhtiöiden osaamista pitää hyödyntää mutta samaan aikaan yhtä tiukasti sitä mieltä että järjestöjen osaamista ja kuntien osaamista ei pidä heittää romukoppaan

arvoisa puhemies se mitä tässä on nostettu vapaaehtoistyön roolista ja ja järjestöjen roolista on erityisen tärkeää jos puhumme pitkäaikaistyöllistymisestä on toki mahdollista perustaa sosiaalisia yrityksiä ja ja moni järjestö miettii tällä hetkellä tosi vahvasti sitä lähdetäänkö yhtiömuotoon mutta siellä järjestöissä on niin paljon osaamista nimenomaan vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten nostamiseksi että väitän että sitä henkilökohtaista tatsia ei koskaan ehkä bisneksellä voi

saada mutta tässä ei eikä meidän tulevissa lainsäädännöissämmekään varmasti ole tarkoituskaan kolmatta sektoria syrjäyttää vaan vaan tärkeätä olisi nimenomaan saada se osaaminen sieltä käyttöön siksi näitä puheenvuoroja on aika herkällä korvalla kuunneltava

ja ja myöskin pohdittava niin että eivät mitkään normit tule sitten vastaan kun

arvoisa rouva puhemies edustaja jaskari käytti tässä yhteydessä sanaa avoimuus kun on yritystoiminnasta kysymys että sillä luodaan avoimempi kulttuuri no se on varmasti mielipideasia mutta kun on kysymyksessä yritystoiminta niin kyllä yrityksillä ainakin ollut on on omat asiansa ja ne ovat yrityksen

avoimuuslakipaketin mukaan niin se toki voisi muuttaa kaiken mutta siihen minä toki en usko tältä hallitukselta

varapuhemies satonen tunnistaa nämä ongelmat ja niin kuin edustaja filatov toi esille meidän pitää huolehtia

vähän niin kuin se etsisi neulaa heinäsuovasta mutta kunta on siellä heinäsuovassa sisällä lähellä niitä ihmisiä ja parempi löytämään niitä työpaikkoja
arvoisa puhemies uskon että ministeri lindström kuuntelee näitä asioita huolella ja varmasti ottaa näitä kaikkia huomioon mutta haluaisin kuitenkin siirtyä tähän lakiesitykseen enkä nyt kasvupalvelulaki on mahdollisesti myöhemmin tulossa oppositio on erityisesti pyytänyt että hallitus tekisi jonkinlaisia toimia erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten tilanteiden parantamiseksi ja tässä on yksi hyvä esitys siitä joka on tullut selvitysmiehen ehdotuksesta tässä on kuitenkin pohjalla kuten edustaja satonen kertoi kokemukset tanskasta jossa yksilöllinen palvelu tuottaa parhaimpia tuloksia jokaisella ihmisellä on omanlaisiaan elämänpolkuja omanlaisiaan elämänhallintaongelmia ja näitä säännönmukaisia tapaamisia henkilökohtaisia tapaamisia jotka tässä ovat mukana on kehuttu jo nyt toki niitä ei ole pystytty sadalle prosentille vielä järjestämään mutta ne ovat erittäin tervetulleita tähän henkilön elämänhallintaan

arvoisa rouva puhemies minä kyllä ottaisin myös hyvin vakavasti ne huolet mitä tässä salissa on tänäänkin mielestäni aiheellisesti esitetty kyllä se että kuntien ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden asema pitää pystyä turvaamaan on aivan olennainen asia ei ole mitään järkeä siinä jos ennen pitkää tällainen ikään kuin voisiko sanoa vähän ideologinenkin yhtiöittämistarve

arvoisa rouva puhemies tänään salissa on kuultu varmasti näissä asioissa parasta osaamista tässä salissa edustavia henkilöitä edustaja satosta ja filatovia ja ja paikalla on myös entinen työministeri ihalainen ja myös edustaja jaskari on näiden asioiden parissa tehnyt runsaasti työtä varmasti on niin että me tarvitsemme nyt avarakatseisuutta ja ja rohkeutta etsiä näitä keinoja millä tavalla mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön

monella alalla on pian se tilanne että tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa ja uskon että sieltä toivottavasti löytyy näistäkin monille henkilöille työtä
arvoisa rouva puhemies tässä kokeilussa on parasta varmasti se että kunnat ovat edelleen varsin keskeinen toimija ja jos ajatellaan viime hallituskaudella voimassa ollutta kuntakohtaista työllisyyskokeilua joka loppui vuoteen kaksituhattaviisitoista niin siellähän saavutettiin erinomaisia tuloksia nimenomaan sen tähden että koottiin näitä moniammatillisia tiimejä ja siellä katsottiin kunkin työttömän elämäntilannetta yksityiskohtaisesti siellä pystyttiin kuntatasolla kytkemään näitä kolmannen sektorin toimijoita ja sitten myöskin yrityksiä mukaan ja tällä tavalla niin kuin räätälöidä ihmisille se työllistymispolku koska se on aivan totta että todellakaan meillä kaikki työttömät ole samanlaisia työttömiä vaan sieltä löytyy niitä jotka ponnahtavat nopeasti takaisin työmarkkinoille niitä jotka tarvitsevat lisäkoulutusta ja sitten heitä joilla on monenlaisia erilaisia esimerkiksi sosiaalisia ongelmia siinä mielessä on tärkeää että jokaisen työttömän elämäntilanne otetaan erityisesti huomioon tässä yhteydessä olisin halunnut kyllä ministerille lähettää terveisiä että tämä sosiaalisten yritysten lainsäädäntö

tämä tilanne on tulossa hyvin nopeasti eteen lapissa ensi vuonna voi olla se tilanne että matkailubuumin johdosta ei ole tarpeeksi työntekijöitä eli tämä työn työn kohtaantuminen on erittäin tärkeä asia nämä olivat edustaja tolppanen faktaa nyt on tärkeää tietenkin on haasteellista että pitkäaikaistyöttömät voivat työllistyä silloin vaaditaan näitä yksilöllisiä ratkaisuja mistä tässä on ollut puhetta toivoisin että se tässä kokeilussa nousee esille miten pitkäaikaistyöttömät voisivat työllistyä näissä työllistymisbuumeissa joita suomessa nyt on esimerkiksi varsinais suomessa tilannehan on se että työvoimaa on lähinnä täällä uudellamaalla

mitä tulee niihin kapeikkoihin mitä mitä työmarkkinoilla on niin siinä varmaan paras keino on käyttää työvoimapoliittista koulutusta ja kun tehdään tätä ammatillisen koulutuksen uudistamista jossa kielletään jatkossa maakuntia hankkimasta tutkintoon tähtäävää koulutusta huoli siitä että täällä valtionosuusjärjestelmän puolella joka menee ammatillisen koulutuksen sisälle on tarpeeksi ketteriä rahoitusvälineitä nyt näyttää siltä että sinne tulee vuosittainen rahoituspotti joka suunnitellaan vuosittain niin että vaikka nonstoppina pääsee opiskelemaan niin välttämättä jos käy niin että jollakin alueella vaikkapa siellä varsinais suomessa nousee joku teollisuudenala kuten telakkateollisuus siten että siellä on paljon kysyntää työvoimalle ei pystytäkään kesken vuoden lisäämään tämän alan koulutusta täällä ammatillisella puolella toivon että hallituspuolueet miettisivät sitä että olisi tämmöinen isompi liikkuva erä jolla pystyttäisiin myös kesken vuoden turvaamaan se että tietyillä alueilla on enemmän tarjolla tiettyä koulutusta kuin ehkä normaalissa tilanteessa koska meidän työmarkkinat todellakin liikkuvat niin nopeasti mitä tulee sitten näihin yrityksiin niin esimerkiksi vertaistukea ei voi toteuttaa yritysmuodon sisällä

muutama kommentti vain joskus välillä vain tuntuu kun ruvetaan puhumaan yrityksistä että vaikka siellä on samat tekijät kuin osaaminen katoaa sitten ihan välittömästi katsotaan siinä suhteessa ja ihmetellään että keino tulee itse asiassa tavoitteeksi se ei tarkoita ollenkaan että arvostetaan jotenkin vähäisemmin järjestöjä ei missään tapauksessa mutta se liittyy juuri tähän avoimuuteen mitä arvoisat edustajat sanovat kun me teemme selkeät kriteerit siitä mitä tavoitellaan minkälaisilla mittareilla tavoitellaan minkälaista työllisyysastetta tavoitellaan minkälainen on asiakastyytyväisyys niin se on avoimuutta siten että pystytään katsomaan että näillä panoksilla saatiin näitä tuotoksia aikaiseksi ja silloin se on aitoa avointa myöskin niitten tahojen osalta jotka maksavat

arvoisa puhemies edustaja heinonen luetteli täällä kyllä näitä paikan päällä olevia asiantuntijoita mutta luulenpa että ministeri lindström on kuitenkin se kaikista paras asiantuntija itsekin työttömänä olleena ja kun hän on nyt nyt sitten tätä lakipakettia viemässä eteenpäin hän nämä asiat huomioi mistä täälläkin keskustellaan minä ajattelen näin että tällä hetkellä työttömillä työllistymisen esteenä on myöskin aika paljon byrokratia meidän tämä sovitellun päivärahan järjestelmä jättää pienen työn vastaanottamisen vuoksi puolitoista kuukautta jopa kaksi kuukautta ilman työttömyysturvaa ja tämän asian ratkaiseminen on äärimmäisen tärkeätä mitä tulee tähän työvoimapalvelujen yhtiöittämiseen yhtä lailla ajattelen niin että nämä typit mutta kyllä yhtiömuodossa pystyy järjestämään esimerkiksi osa aikatyöläisille useamman työnantajan kautta sitten täyspäiväistä työtä

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua on kuullut niin tulee eittämättä mieleen että kokeilukulttuuri on hyvä ja kokeilut ovat hyväksi mutta pitäisi myös ottaa oppia niistä kokeiluista viime hallituskaudella oli tämä

mutta ei voi myöskään olla puhumatta sitten tästä tästä tulevasta maakuntahallinnosta ja työvoimapalvelujen yhtiöittämisestä ja niistä ongelmista mitä siihen liittyy nyt kun tätä kuuntelee näillä ei näytä olevan kovin paljon tekemistä keskenään tässä kokeilussa josta nyt on puhetta lähdetään kuntapohjalta liikkeelle ja sitä varmasti me kaikki kannatamme mutta maakuntamallissa nämä kaikki pitää taas yhtiöittää mihin tätä kokeilua ollaan tekemässä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys sinänsä on johdonmukainen kun kokeilussa olevat kunnat vastaavat alueillaan työvoima ja yrityspalveluista koska maksavat myös sakkomaksut pitkäaikaistyöttömyydestä on aika loogista että sama taho sitten pyrkii niitä sakkomaksuja pienentämään sen avulla että saadaan työllisyysaste paremmaksi toisaalta kun toimeentulotukikin tähän oleellisesti liittyy en itse ole vielä tähän päivään saakka ihan ymmärtänyt miksi se toimeentulotuki pitää jakaa kahdelle eri taholle ja toisella ei ole työllisyyden kanssa juuri tekemistä mutta se on ollutta ja mennyttä kun on kokeilu ja tämä hallituksen esitys edustaa kokeilukulttuuria niin minun mielestäni olisi ollut kohtuullisen tasapuolista että olisi toisenlainen kokeilu jossa työllistämispalvelut annetaan yksityiselle yritykselle

meillä itse asiassa on käytetty yksityisiä palveluntuottajia työvoimapalveluissa aika paljonkin koulutuksesta valtaosa tulee tältä puolelta ja työnvälityksessäkin näitä kokeiluja on ja kuten aiemmin sanoin niin ne kokeilut osoittavat sen että silloin kun on kyse ikään kuin kovasta työmarkkinasta on saatu hyvää tulosta kansainvälisesti arvioituna ei ole ollut niin suurta eroa sillä tekeekö toiminnan vaikkapa saksan mallissa yritys vai tekeekö sen julkinen sektori julkinen siellä itse asiassa osoittautui tehokkaammaksi mutta se todennäköisesti johtui siitä että siellä oli enemmän osaamista kun siellä oli pidempään tehty tätä työnvälitystoimintaa ei siitä että se sinänsä oli julkinen oleellista on se mitkä ovat henkilöstömitoitukset meidän suomalaisen järjestelmän ydinongelma on se että me aina kuvittelemme että ladan hinnalla voi saada mersun me tähtäämme ruotsin ja tanskan tehokkaaseen työvoimapolitiikkaan mutta ole valmiita resursoimaan sitä henkilöstöjoukkoa joka tekisi tuota räätälöityä henkilökohtaista ihmisen tarpeet huomioon ottavaa palvelutyötä vertailuna vaikkapa nyt tanskan ja suomen välillä tanskassa on neljätoista ihmistä asiakkaana per yksi työvoimavirkailija suomessa yli kaksisataakahdeksankymmentä tämä on ehkä se

kuntamallia tässä välissä ennen maakuntaa ylipäätään kokeillaan olen antanut itseni ymmärtää näin että tässä kokeilussa saadaan saadaan kokemuksia palvelujen yhteensovittamisesta ja tässä tarjotaan lisää lähipalveluita saadaan siitä kokemuksia ja asiakaspalautetta ja tätä voidaan hyödyntää maakunnassa kuitenkin muistetaan että ilmeisesti olemme yhtä mieltä siitä että tämä kyseinen kokeilu on tervetullut

arvoisa rouva puhemies täällä on kyllä käytetty todella hyviä puheenvuoroja esityksessä sivulla seitsemän kuntouttava työtoiminta sanotaan näin kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen rekisteröidyn säätiön valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tämä on nykytilassa oleva paras mahdollinen malli miten jalkautetaan pitkäaikaistyöttömien työllistäminen sinne kolmanteen sektoriin ja tämä osa pitäisi säilyttää tässä uudistuksessakin tässä uudistuksessakin puhemies täällä on puhuttu siitä mitä on olla työtön minä tulin näihin töihin työttömyyskortistosta ja palaan työttömyyskortistoon sitten kun täältä työt loppuvat ymmärrän sen mitä se tarkoittaa kun kunta tarjoaa tukityötä olen useassa järjestössä mukana jotka tarjoavat todella lyhyellä varoitusajolla vankilasta tulleille erilaisista muista vaikeista olosuhteista tulleille henkilöille työtä työllistämme kymmeniä ihmisiä tämä on toimiva malli sitä ei pitäisi purkaa

arvoisa puhemies on hienoa että myös oppositio on antanut arvoa tälle lakiesitykselle on aivan totta että on yhteinen huoli pitkäaikaistyöttömistä työttömistä ylipäänsä ja tarvitaan uusia keinoja

se että myös näitä kokeiluja viime kaudelta pystytään työvoimapalveluiden osalta jatkamaan on erittäin tärkeää ja kyllä niihin liittyy myös alueellisia vaihteluita lapissa saattaa olla vuodessakin kaksikymmentä prosenttinen työvoimatarpeen vaihtelu sesongin ja kauden mukaan siksi on tärkeätä että kunnat alueet ja maakunnat saavat päättää näistä asioista enemmän

tietää myöskin niistä kokeiluista mitkä jo on järjestetty tässä maassa joista on saatu hyviä ja ja ehkä vähemmän hyviä kokemuksia siitä mikä työvoimapalveluiden osalta toimii ja mikä ei esimerkiksi oma kotikuntani kokeiluluontoisesti käytti yksityisiä työnvälityspalveluita työttömien työllistämisessä ja ja eräs yritys esimerkiksi kontaktoi viisisataa henkilöä onnistui työllistämään yhden ja lähetti siitä hyvästä kaupungille laskun kolmenkymmenenviidentuhannen euron edestä eli tällaisiakin kokeiluja ja kokemuksia on tässä maassa mutta mitä tulee julkisten työvoimapalveluiden yhtiöittämisvelvoitteeseen tämän kasvupalvelulakikokonaisuuden yhteydessä niin huoli on herännyt myöskin nuorten ja siitä mikä sen kohtalo on tässä tulevassa kasvupalvelulakikokonaisuudessa joka on erittäin hyvä esimerkki siitä miten ei pitäisi romuttaa toimivia esimerkiksi nuorille työttömille suunnattuja toimintamalleja vaan pikemminkin pyrkiä

yhtenä keinona työllistämisen helpottamiseksi hän on aivan oikeassa kerron esimerkin eiliseltä päivältä ilomantsin kunnanhallituksen kokouksesta me käsittelimme vaara karjalan leader hankkeita hankkeiden rahoitus seisoo sen takia kun pyhä byrokratius on iskenyt hyrrä ohjelma ei pelaa ja maksatuksia ei tule kunta meni toki apuun ja antoi sinne

samaisessa kokouksessa käsiteltiin paria yrityshanketta nekin seisovat sen takia kun lupa lupa asiat eivät etene asiat seisovat ihmiset eivät saa töitä investoinnit jäävät tekemättä jos me tässä maassa haluamme jonain päivänä työllisyyttä edistää niin tällaisten byrokraattisten turhien asioiden poistaminen on asia numero yksi ja sitten asia numero kaksi on saada sellaisten ihmisten työllistämisasioita eteenpäin jotka eivät vapaille markkinoille työllisty tätä kautta pääsemme hyvin eteenpäin
puhemies täällä on tänään puhuttu aika paljon myöskin vapaaehtoistyöstä joka on erittäin arvokasta ja erittäin hyvää ja hyödyllistäkin työtä ihmisille jotka sitä tekevät siinä on kuitenkin yksi pieni ongelma ja se on se että se on ilmaistyötä tekijälleen se ei anna palkkatuloa millä sitten tulisi toimeen yksi asia mikä meidän pitäisi saada tässä kokonaispaketissa kuntoon on ehdottomasti tämä palkkatuki kolmannen sektorin palkkatuki täytyy saada toimimaan sillä tavalla että siellä voidaan tehdä työtä ja kaikki sellaiset puheet ovat minusta aivan järkyttäviä että jos jossakin tehdään ilmaistyötä kökkää tai talkootyötä ja ja siellä tarjotaan hernesoppaa niin se pitäisi ilmoittaa verottajalle minusta kukaan ei saisi edes nähdä tällaista unta että näin pitäisi koskaan toimia semmoinen talonpoikaisjärki tässä käteen ja sydän

takaisin puhujalistan pariin

arvoisa rouva puhemies hyvä ja ja tärkeä asia että tämäntyylisiä kokeiluja tehdään nämä kokeilut ovat olleet hyvin tyypillisiä tyypillisiä juuri tämän hallituksen aikana kokeiluihinkin on tietysti tärkeät syyt yksi tärkeimpiä tässä tapauksessa on vähän sama kuin mistä on kysymys sote uudistuksessa että nykyinen ei toimi kunnolla on monia erilaisia seikkoja joita tarvitaan erilaisia malleja erilaisia toimintatapoja asioiden tekemiseen yksi näistä on hyvin aktiivinen työnvälitys koska tällä hetkellä on paljon työttömiä mutta myöskin paljon vapaita työpaikkoja on kuitenkin muistettava että tämä on kokeilu koska me olemme tekemässä koko kasvupalvelu uudistusta ja hyvin selkeänä ohjenuorana on on järjestäjien ja ja sitten varsinaisten kasvupalvelutuottajien selkeä eriyttäminen tämä ei saa merkitä sitä että tämä kokeilu jatkuisi niin kuin kolmantena reittinä pysyvästi kuitenkin ymmärrän sen hyvin tärkeän roolin sen että tarvitaan oma merkittävä rooli myöskin järjestöille ja ennen kaikkea myöskin vapaaehtoistyölle jatkossa ja että sitä ei sekoiteta näihin hankkeisiin mitä me muuten kasvupalveluissa tehdä senkin puolesta tämä kokeilu on ihan toimiva että vielä tällä hetkellä on on sellainen tilanne että kunnat ovat ne jotka maksavat sakkomaksun siinä tapauksessa kun kun kunnassa on työttömiä onhan se ollut aika hankala tilanne kun muut operoivat työnvälitystä pääosin ja sitten kolmas osapuoli tällä hetkellä kunnat maksaa siitä sakon vaikka ne itse eivät ole kovin

nyt on hyvä kokeilla myöskin sitä että on valta ja vastuu samalla taholla ja minun mielestäni on myöskin se näkökulma sitten

silloin myöskin sakkokysymykset täytyy poistaa kunnilta tässä keskustelussa on aika aika mielenkiintoista ollut myöskin se jotenkin ihmeasia että puhutaan aina ideologiasta että kun on joku yhtiö niin se on jo ideologinen asia ja kun ei ole yhtiötä niin sekin on ideologinen asia kun aidosti sen pitäisi olla vain keino toimintatapa tehdä hyvää työtä mutta myöskin ehkä helpoin tapa havaita jos tehdään huonoa työtä koska se on läpinäkyvin toimintatapa jos katsotaan vielä kommentti edustaja filatoville siitä tanskan mallista kun sanottiin kuinka paljon enempi tanskan mallilla käytetään resursseja se pitää paikkansa mutta tanskan mallin puolesta puhuu myöskin se toinen puoli siellä ovat työmarkkinat huomattavasti vapaampia jolloin siellä tapahtuu aidosti työmarkkinoilla paljon paljon työpaikkoja loppuu mutta vielä enempi työpaikkoja tulee koska se on selvästi joustavampi työmarkkina ihmiset näkevät että

arvoisa rouva puhemies

ja kolme muuta omasta toiminnastaan johtuvana lopputuloksena on löytänyt työtä siis neljä prosenttia voisi sanoa että ehkä nykyinen työvoimatoimisto on enemmänkin kortisto kuin varsinainen työvoimatoimisto vajaa kymmenen vuotta sitten kysyin silloiselta työministeriltä voitaisiinko edellyttää kun laissa sanotaan että markkinoilla pitää olla työvoiman saatavilla että asianosaisen profiili olisi työvoimatoimiston ylläpitämissä digitalisoituneissa palveluissa niin että työnantajat voisivat etsiä hämmästyin kun hän vastasi että silloinhan he saisivat töitä

pysyä tolpillani mutta siitä lähtien olen ihmetellyt tätä huonoa track recordia poikkeuksellisen huonoa jos ajatellaan työnantajan kannalta niin kokemuksesta tiedän että

kun sopiva löytyy niin se työpaikka realisoituu mutta sen etsiminen on vaikeata usein vaaditaan erityisosaamista esimerkiksi kielitaitoa tai joitain it koodaustaitoja tai toimialan tuntemusta tai näitä kaikkia yhteensä mutta jos kaikki työvoima olisi myös ne jotka eivät ole työttömiä vaan jotka hakevat ehkä uutta oksaa omalle uralleen nähtävissä silloin voisi työnantaja myös koodata etukäteen sen tarpeen sinne ja panna seurannan päälle sellainen joka puhuu kiinaa osaa elintarvikealaa ja on valmis matkustamaan on ajokortti et cetera eli tällainen profiili voitaisiin panna jolloin sen sitten laukaisee kun sinne digitalisoituneeseen rekisteriin

joka on olemassa tulisi paremmin hyödynnettyä monilla aloilla ei tänään enää laiteta edes työpaikkaa julkiseen hakuun koska hakijoita on niin paljon että

tarjota joskus on yhtä työpaikkaa kohden satoja ihmisiä hakemassa ja jos ne ovat vielä samalla alalla toimivia niin silloin työnantaja ei pane näitä tehtäviä julki mutta tällä edellä mainitulla toimenpiteellä digitalisoituneella rekisterillä markkinat saataisiin pyörimään pitkäaikaistyöttömien ongelma tässä kuntatasolla on realisoitunut sen takia että kuten täällä on todettu vastuu on siirtymässä kunnille mutta olen miettinyt sitä että kun yksityisellä alalla on työvoimaa välittäviä jotka myyvät ja vuokraavat työvoimaa niin eikö valtio voisi ottaa tätä työnantajan riskiä perustamalla

joka vuokraa työvoimaa jolloin nämä työnantajan riskit jäisivät kuten nykyisessäkin vuokratyötilanteessa sille vuokratyöyhtiölle eikä sille missä työssä ollaan tällöin myös kynnys ottaa pieniin yrityksiin vuokratyövoimaa varmasti madaltuisi ja olisi yksi työväline millä tätä asiaa saataisiin hoidettua sitten on joukko varmaan ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömissä ihmisiä joiden työpanos ei tuottavuudeltaan ole sitä tasoa että hyväksyä voisi sanoa että rajakustannukset ovat suuremmat kuin rajahyöty jolloin ihminen ennen kaikkea on riskissä sitten menettää työn jos sen jonain päivänä on saanut muutamissa maissa on lähdetty siitä että työn vastaanottovelvollisuus on mutta suomessa kun on yleissitovuutta niin tietyillä toimialoilla tämä henkilökunta joka olisi alalle sopivaa ei pysty siihen työsuoritukseen että se ansiotaso voisi olla edes tesin mukainen tällöin valtion pitäisi pitäisi antaa tukea ja näin ihmiset saisivat mahdollisuuden kokeilla omia taitojaan aidossa työympäristössä työ on sitä paitsi parasta koulutusta mitä työtön tämä varmaan tulee jatkossa koskemaan ennen kaikkea niitä henkilöitä jotka ovat tulleet maahan kielitaidottomina pakolaisina tai turvapaikanhakijoina kielen oppiminen työyhteisössä on huomattavasti helpompaa kuin luokassa ennen kaikkea toivoisin uusia ajatuksia ei riitä pelkästään tämä kokeilu tämä työttömyyden ongelma on niin suuri että jos se saataisiin ratkaistua niin moni muu ratkaisu moneen muuhun ongelmaan olisi automaattisesti käsillä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys on mielestäni tähän aikaan erittäin hyvin sopiva ja juha sipilän hallitus hallitus nimenomaan on lähtenyt siitä liikkeelle että erilaisten kärkihankkeiden ja erilaisten kokeilujen kautta yritetään luoda lisäaktiviteettia muun muassa työmarkkinoille ja saada sitä kautta ihmisiä aidosti työllistettyä tämä on kokeilu se on totta että tämä kokeiluaika on kovin lyhyt mutta mikä estää sitten kun tästä on kokemukset saatu tekemään vaikka seuraavan kokeilun tärkeää olisi kuitenkin huomata että pelkkä kokeilu ei auta vielä yhtään mitään mutta siitä saadut kokemukset tulee hyödyntää sitten jatkossa ja pyrkiä luomaan aktiivisesti uusia työpaikkoja kunnat ovat tänä päivänä aidosti yhä enemmän vastuussa kuntalaisistaan asukkaistaan se on selvä asia ja valtio on selittänyt määrätietoisesti tätä vastuuta kuntiin päin toisaalta on aika paradoksaalista suorastaan kummallista että valtiovalta samaan aikaan on vetäytymässä yhä enemmän on panostamassa suurella intensiteetillä siihen että yhä enemmän maaseutualueilta on viety erilaisia palveluja poispäin keskuspaikkoihin päin ja reuna alueet ovat tästä kärsineet tässä on semmoinen ristiriita jota minun on kovin vaikea ymmärtää työmarkkinatuen kuntaosuus on selvä asia se että kunta sen joutuu maksamaan se toimii myös kunnille eräänlaisena piiskana ja ruoskana siinä että kunta pyrkii aktivoimaan työttömiä kaikilla mahdollisilla järkevillä keinoilla kunta vastaa asukkaistaan mutta se tarvitsee kumppanikseen ehdottomasti valtion jos valtio vetäytyy maaseutualueiden kehittämisestä esimerkiksi liikenneverkko erilaiset investoinnit niin kunnan työ yksinään on lähes mahdotonta mahdotonta niissä olosuhteissa tämän keskustelun aikana on noussut esille että yhtenä vaikuttavimmista keinoista uusien työpaikkojen syntyyn on byrokratian purku se on kiistaton tosiasia että tässä maassa viiden pilkku viiden miljoonan ihmisen kansakunnalla on noin neljänkymmenen miljoonan ihmisen byrokratia luotuna tästä meidän tulee kyllä ihan aidosti hankkiutua eroon ei ole mitään järkeä että hankkeet seisovat tuolla eri virastoissa lupaviranomaisten pöydillä tai hallinto oikeuksissa ihan turhamaisten turhamaisten asioiden takia siellä ovat seisomassa lähes kolmen miljardin euron hankkeet jotka tarjoaisivat ihmisille töitä ei siinä tarvita kokeilukulttuuria kun saadaan investoinnit liikkeelle niin kuin onneksi on nyt tapahtumassa me tiedämme päivän uutisista että uusia työpaikkoja syntyy nimenomaan sitä kautta että investoinnit on saatu liikkeelle me panostamme tänä päivänä paljon biotalouteen uusiutuvaan energiaan mutta joka ainoasta maaseudulle tulevasta hankkeesta pyritään valittamaan tästä meidän on päästävä aidosti eroon jos haluamme saada töitä lisää arvoisa rouva puhemies meillä on esimerkiksi leader hanke äsken mainitsin tuossa edellisessä puheenvuorossani vastauspuheenvuorossani esimerkiksi leader hankkeiden edistämisen maakunnissa maaseutualueilla seisovat sen tautta kun tämä hyrrä tietokoneohjelma ei toimi onhan aivan käsittämätöntä että homma on siitä kiinni että yksi tietokoneohjelma ei toimi maassa joka pitää itseään kuitenkin euroopan yhtenä johtavana tietokone ja erilaisten ohjelmien kehittämismaana onhan tämä aivan käsittämätön juttu että tämmöinen asia on meillä kehityksen jarruna tällä hetkellä sama koskee erilaisia muita valtion investointitukia koskee muun muassa valokuituverkkoa tässä maassa siellä seisoo valtavia rahoja sen tautta kun ei ole saatu maksatuksia hoidettua tulee välillä mieleen onko kysymyksessä tietokoneohjelma vai jonkun viranomaisen tahallinen tai sanotaanko osittain tuottamuksellinen teko viivästyttää näitä hankkeita semmoinen on välillä käynyt mielessä toivon mukaan olen väärässä kunta on erittäin tärkeä yhteistyökumppani jatkossakin ja nimenomaan valtion suuntaan siinä saadaan ihmisille töitä valtiovallan pitää kantaa vastuunsa niin että tulee investointeja ja ja niihin saadaan lupia nopeasti mutta kunta on hyvä yhteistyökumppani koska se tuntee paikalliset olosuhteet yritykset ovat kunnissa erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita joka ainoalle kunnalle kotikunnassani ilomantsissa on tehty erittäin hedelmällistä yhteistyötä eri yritysten kanssa ja saatu sillä onnistumisia aikaan eilenkin olivat asiat käsittelyssä nimenomaan siitä näkökulmasta että pienet yritykset otetaan mukaan saadaan uusia työpaikkoja vaikka kahdelle tai kolmelle ihmiselle työpaikka on äärimmäisen arvokasta koska se todennäköisesti on sitten se mahdollinen kasvuyritys joka seuraavana vuonna tai kahden vuoden kuluttua tarjoaa lisää töitä tämän polun alkuunsaattaminen on yksi tämän talon tärkeitä tehtäviä valtio ei saa vetäytyä vastuustaan niin kuin sanoin äsken valtiovallan tehtävänä on pitää koko suomi asuttuna ja nimenomaan niin että nyt uusiutuvan energian ja luonnonvarojen luvattuna aikana valtiovallan pitää ennakkoluulottomasti olla tukemassa näitä hankkeita niin että saamme hommat liikkeelle ja ennen kaikkea vientiteollisuuden vetämään koska jos me emme tätä työtä kunnolla tee niin olemme sitten tilanteessa missä tällä hetkellä elämme jossa väkimäärä keskittyy tänne etelään ja maksamme sitten asumistukia kaksi pilkku kolme miljardia vuodessa ja kasvu on hurjalla hurjalla vauhdilla kasvava minusta sitä summaa voisi pienentää silläkin että annetaan mahdollisuuksia muuallekin kehittyä ja kasvaa ja työpaikkoja syntyisi muuallekin silloin tällaiset lakiesitykset kävisivät pikkuhiljaa tarpeettomiksi kun olisi aidosti markkinoilla töitä ja myös kunnat kunnat saisivat siinä samassa yhteydessä luotua sellaisia työpaikkoja joihin joihin pystyisivät työllistymään myös ne henkilöt jotka avoimilla työmarkkinoilla eivät ehkä parhaalla mahdollisella tavalla pärjää

arvoisa puhemies ja kuuntelijat

ja hieman kertauksenomaisestikin kokoan yhteisiä ajatuksia ja omia ajatuksiani aiheesta taustallahan tässä tosiaan on hallituksen tavoite ja ja meidän kaikkien yhteinen tavoite saada meidän työllisyytemme paranemaan ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten nuorten tilanteen parantaminen näissä näissä luvuissahan on ollut nyt paranemista mikä todellakin ilahduttaa varmasti meitä kaikkia ja tähän varmasti oppositiokin voi yhtyä kukaan ei voi olla olematta iloinen siitä että suunta on kuitenkin oikea

tätä kokeilua puolsi myöskin selvityshenkilö aula ja tämä on erittäin hyvä siinä mielessä että tulee yksilöllisiä palveluita haetaan yksilöllistä yhden luukun palvelumallia koska mikä sopii yhdelle ei sovi aina kaikille sen jokainen ymmärtää lyhyesti vielä tuossa oltiin ihan aiheellisestikin huolestuneita tulevaisuudesta maakuntauudistus on suuri asia ja kasvupalvelulaki on ollut lausunnoilla tiedän että ministeri lindström kuuntelee asioita huolella varmasti kaikki ovat tietoisia hänen asennoitumisestaan ja huolestaan liittyen työttömyyteen ja työllisyyden parantamiseen hän ottaa kaikki asiat huolella esille tuloksista ja tavoitteista vielä asiahan on aina niin että lasi on puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä kun on nyt parantumassa jopa ennustettua paremmin ja hallitus on asettanut seitsemänkymmentäkaksi prosenttia tavoitteeksi niin oppositio on halunnut esittää asian niinpäin että ei sinne voida päästä ei voida ei tämä kyllä tule täyttymään no hyvässä vauhdissa minusta kuitenkin ollaan jos ajatellaan mitä tahansa tavoitetta elämässä niin kyllä se tarpeeksi korkealle täytyy asettaa muutenhan sen täyttää jo viikossa ja sitten voi hehkuttaa täällä että kyllä nyt on tavoitteet täytetty edustaja lindtmankin hymyilee ja ja toivottavasti hän on nyt samaa mieltä että oikealla uralla kuitenkin ollaan tämän numeraalisen etenemisen suhteen mutta palatakseni tähän vielä se mistä olin erittäin ilahtunut oli hyvin yksilöllistä palveluohjausta viidennessä pykälässä ensimmäisen tapaamisen pitäisi olla jo kahden viikon päästä ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein tavataan niin kuin nytkin se tukee nimenomaan sitä yksilöllisyyttä katselin lausuntojen antajien palautetta siis yleisellä tasolla tähän oltiin tyytyväisiä ja täälläkin lakiesitykseen ollaan oltu tyytyväisiä kritiikki on ymmärtääkseni kohdistunut pääasiassa kestoon ja ja sitten taas kasvupalvelulakiin joka nyt tietysti tässä ei ole käsiteltävänä yksi asia mistä täällä tänäänkin puhuttiin joku tuolla huudahtikin että se ei pidä paikkaansa kyllähän sitä on me kaikki tiedämme että on olemassa kohtaanto ongelma oliko se noin viikko sitten kun edustaja filatov ja ministeri lindström olivat ohjelmassa missä

ihminen yksityiseltä työnvälityspalvelun tuottajalta hän sanoi että muun muassa ravintola alalla on työvoimapulaa elikkä kyllä meillä on sitä kohtaanto ongelmaa itse kun katselin täällä lakiesityksen tavoitteita niin täällä on ollut tarkoituksena myös etsiä erilaisia toimintamalleja työttömien osaamisen ja ammatillisten valmiuksien parantamiseen jotta voitaisiin nykyistä paremmin saada työntekijän osaaminen vastaamaan

todellakin tarkoitus hakea sitä että hei nyt tämä työpaikka on sinulta lähtenyt millä millä toimenpiteillä voisit hakea tuota toista työpaikkaa missä esimerkiksi on nyt työvoimapulaa näin se vain on että alat vaihtelevat ja elämä menee eteenpäin kun itse olin nuori niin ei silloin ollut mikroaaltouuneja eikä kännyköitä ja on tullut uudenlaista teollisuutta kaikki vanhat perinteiset työpaikat saattavat pikkuhiljaa kadota ja tulee uutta tilalle ihminen voi olla hyvinkin hämmentynyt ja tarvitsee silloin hyvin paljon yksilöllistä apua edustaja turunen ja edustaja hoskonen puhuivat byrokratiasta ja kannustinloukuista se on tärkeää koska jokainen perhe joutuu miettimään aina sen seuraavan kuukauden laskut ja jos tulee vaikka väliaikaisiakin tuen menetyksiä tai joutuu tekemään uusia hakemuksia niin se on ihan selvä asia että se vaikuttaa vaikuttaa ihmisen halukkuuteen ja pystymiseen ei kysymys ole pelkästä haluamisesta jos pitää laskea jokainen euro niin että riittää ruokaa pöytään perheelle se on täysin ymmärrettävää meidän lainsäätäjien tehtävä on keksiä siihen keinot

arvoisa rouva puhemies edustaja ihalainen sanoi painavia sanoja tähän asiaan itse kokeilu on hyvä ja hallitus on tässä ihan hyvällä hyvällä tiellä mutta jos katson sitä aluekehittämisen näkökulmasta ja pienten kuntien näkökulmasta mitkä ovat maakunnan reuna alueilla niin tämä hallitus ja edelliset eduskunnat ovat kyllä näiden maakunnan reuna alueitten resursseja vähentäneet hyvinkin voimakkaasti meillä ei ole enää siellä niitä työvoimatoimistoja mistä edustaja lehtikin puhui silloinen työvoimatoimisto antoi ohjausta työttömille se antoi rekrytointipalveluja yrityksille ja kokosi koulutuksen yhteen vielä sitten kuntien elinkeinotoimistojen kanssa eli työvoimatoimiston johtajalla oli tällainen aluekehittäjän rooli yhdessä kuntien toimijoiden ja yhdessä kouluttajien kanssa se oli hyvin voimakas keskustelupiiri missä pohdittiin koko kunnan kunnan tilannetta ja aina jos tuli iso tilaus tai tuli uutta yritystoimintaa voitiin löytää uutta työvoimaa ja tiedettiin ne henkilöt mutta tämän jälkeen kun se on lähtenyt maakuntakeskuksiin se on digitalisoitunut se on kasvotonta tämä toiminta meillä mänttä vilppulassa siellä on enää kaksi työntekijää sihteeriä

yksi kohta on tämä yhdistysten rooli tällä hetkellä se on erittäin tärkeä ilman kolmatta sektoria me emme pärjäisi tässäkään näen että esimerkiksi tämä palkkatukien ja työkokeilujen rahoituksen ja resurssien vähentäminen vaarantaa sitten myös näitten yhdistysten toiminnan tällä

arvoisa puhemies tässä edustaja ihalainen piti erinomaisen puheenvuoron niistä ongelmista jotka tähän hallituksen työvoimapolitiikan kokonaisuuteen liittyvät eli kritiikin kohteena tässä ei ole tämä lakiesitys tai tämä kokeilu mitä nyt toteutetaan vaan nimenomaan se ristiriitaisuus joka näihin muihin suunnitelmiin liittyy nyt toteutetaan kokeilu jossa lähtökohtana on kunnan roolin vahvistaminen se siihen tarpeeseen ja niihin toiveisiin mitä kunnat ovat esittäneet mutta sitten tämä hallituksen kasvupalvelulakikokonaisuus tarkoittaa sitä että vastuuta nimenomaan siirretään pois kunnilta maakuntiin ja kaiken lisäksi myöskin sitä että työvoimapalveluita sitten yksityistetään ja että julkisia palveluita joudutaan yhtiöittämään minä en en ymmärrä sitä mikä järki on yhtiöittää esimerkiksi nuorten työpajatoimintaa mihin tämä luonnos johtaisi kasvupalvelulakiluonnos siis jos verrataan sellaiseen tilanteeseen jossa kunnat vastaavat nuorten työpajatoiminnasta ja ovat pystyneet tekemään saumatonta ja hyvää yhteistyötä esimerkiksi kunnallisen etsivän nuorisotyön ja myöskin ammatillisten oppilaitosten kanssa eli kyllä näihin hallituksen suunnitelmiin omasta mielestäni ja viitaten edustaja jaskarin aikaisempaan puheenvuoroon sisältyy hyvin vahvakin ideologinen viritys toinen ristiriita liittyy tähän byrokratiaan eli samanaikaisesti kun hallituspuolueiden edustajat puhuvat byrokratian vähentämisen tärkeydestä työttömien näkökulmasta hallituksen suunnitelmat työnhakuvelvoitteesta mekaanisesta sellaisesta jossa vain lähdetään siitä että joku tietty määrä hakemuksia pitää tehdä tästä aktiivimallista ovat täysin ristiriidassa näiden puheiden kanssa koska se tarkoittaa että työttömiin kohdistuvan byrokratian määrä tulee lisääntymään

arvoisa rouva puhemies olen toiminut toistakymmentä vuotta yhtiön hallituksessa jonka toimiala on vuokratyönantaja ja siellä on on tehty myös kokeiluja riippuen siitä miten kokeilu on tehty ne tulokset ovat kyllä varsin hyviä tekisi mieli sanoa että täällä väitetty uskon kyllä siihen että suomessa työvoimatoimiston käytössä on yksi työntekijä yli kahtasataa työnhakijaa kohden ja ruotsissa se on ehkä kymmenesosa tästä jos tätä verrataan luokkakokoon jossa on kaksikymmentä viiva kaksikymmentäviisi oppilasta niin tuntuu aika huonolta hyötysuhteelta jos ajatellaan yhteiskunnan kannalta että se työvoimatoimiston kautta tai muuten pystyy työllistämään yhden ihmisen se on pois pois myös työttömyyden kustannuksista ja tuo välittömästi yhteiskunnalle verotuloja ja ja muita työpalkkaan sidonnaisia tuloja tuntuu siltä että tämä laskelma pitäisi tehdä kertaalleen vielä ja katsoa missä vaiheessa kannatta panostaa ja missä kannattaa säästää ja missä vaiheessa voidaan käyttää digitaalisaatiota hyväksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kollegat meillä on tänään käsittelyssä maataloustuotteitten markkinajärjestelystä annettu laki

pilkku kahdeksan miljoonaa euroa eun rahoittamaa koulumaitotukea on käytettävissä sinne maidon puolelle ja sitä ohjataan erityisesti luomuun tällä kertaa ei ole niin että sitä tavanomaistakaan tukea olisi poistettu mutta mutta luomun tuki on senttiä tämä määrätään varmasti asetuksella vielä tarkemmin myöhemmin ja ja tavanomaisen maidon osalta tämä tuki on yhdeksän senttiä tämän kolmen pilkku kahdeksan miljoonan lisäksi sitten hedelmien ja vihannesten jakeluun on käytettävissä yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa meillä suomessa olemme kouluruokailun mallimaa jonne muualta maailmasta ja euroopastakin tullaan katsomaan kouluruokailun järjestämistä siksi tätä hedelmäosuutta ei ehkä pidetty niin merkittävänä semminkin kun ennemmin siihen tarvitsi kansallista osuutta lisäksi mutta nyt kun saimme sitten kohdennettua sitä nimenomaan kotimaisten kasvisten käytön lisäämiseen emmekä tarvitse omaa rahoitusosuutta ja valiokunnankin painostuksesta johtuen nyt sitten tämä jakelutuki mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti ja ilman turhaa byrokratiaa hoitaa niin halusimme myös tämän vihannesten ja kasvisten tuen tuen mukaan se tasapainottaa oikein hyvästi meidän meidän kouluruokailuamme sillä totisesti meidän kasvisten käyttö suomessa ei liian runsasta ole miehet joita täälläkin salissa valtaosa on käyttävät suomessa kasviksia kaksisataaviisikymmentä grammaa päivittäin naiset sentään hieman enemmän kolmesataakolmekymmentä grammaa kyllä tämä kasvisten käyttö sellainen asia on että se opitaan jo ihan siellä kouluiässä ja jopa jopa sen alle siksi on hyvä että tähänkin asiaan kannustetaan sen lisäksi että että näillä tietysti rahoitetaan kuntien ta loutta kun kunnat näitä ruokahankintoja tekevät ohessa on tällainen valistuskampanja näille hyville asioille kotimaisen valkuaisen saannille ja ja kasvisten saannille valiokunnalla oli myös vähän huolia vaikka tämä luomulinjaus on jo vanha pitkällinen linjaus haluamme nostattaa suomessa luomun osuutta kohti kahtakymmentä prosenttia ja meillä on huoli siitä että että luomun peltoviljelyn osuus on paljon suurempi kuin mitä varsinaisten tuotteitten osuus niin siitä huolimatta

sesonginmukaisia ja haluaisimme että eun päässä saataisiin mahdollisimman nopeasti valmiiksi päätöksenteko luomukasvihuonetuotannosta siellä nimittäin on sen tyyppinen ongelma että meidän tuotantotapamme joka on irti maasta ei ole eulle mieleinen ja ja meillä on vielä uhka että tämä tuotantotapa ei sitten luomuksi tulevaisuudessa kelpaisikaan nyt juuri kun investointeja tälläkin lainsäädännöllä ehkä saisimme aikaiseksi niitä ei ehkä uskalleta tehdä

arvoisa rouva puhemies todella hieno asia että luomua nostetaan ylöspäin ja luomumarkkinoita saadaan myös koulumaitotuen ja hedelmä ja ja vihannestuen kautta vietyä eteenpäin mutta tietenkin aina kun on tuki kyseessä itselleni täytyy varmistin poistaa että onhan näin että tämä tuki ei valu sitten kaupan katteisiin vaan tästä jää sitten viljelijällekin jotain ja saadaan myös luomumarkkinoita sitä kautta parannettua itse tämä hevi linjaus on aivan hyvä hyvä minkä valiokunta on tässä laittanut esille että panostetaan laadukkaisiin kotimaisiin tuotteisiin ja myös katsotaan kotimaisen elinkeinon puolelta niin sesonkituotteita lähituotteita

tuotteita lähituotteita ja ja neuvotella heidän kanssaan tämä lainsäädäntö on erittäin onnistunut jatke siihen ja jatke myös siihen mikä aikaisemmin on on ollut valtion laitoksissa että käytettäisiin enemmän kotimaisia tuotteita mikä ettei myös luomua

arvoisa puhemies pari huomiota tähän eun koulumaito ja kouluhedelmätukiasiaa koskevaan maa ja metsätalousvaliokunnan yksimieliseen mietintöön valiokunnalle toimitetusta selvityksestä on käynyt ilmi että suomalaisten kasvisten ja hedelmien kulutus on huomattavasti matalampaa kuin mitä terveyden kannalta on toivottavaa siksikin valiokunta pitää erittäin myönteisenä että nyt käynnistetään koulujakelutuki joka kattaa perinteisen koulumaidon lisäksi myös kasvisten hedelmien ja marjojen ja marjojen jakelun ministeri tiilikaisen esityksestä koulumaitotukea tullaan nyt painottamaan myös luomumaidolle tämän päätöksen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa tässä linjauksessa suositellaan luomulle kahdenkymmenen prosentin osuutta vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä

eli myös julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta tulee olla luomua kaksikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä esityksessä onkin pidetty johdonmukaisena että luomun käyttöä edistetään myös koulujakelujärjestelmän mahdollistamissa puitteissa tukitasoista on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella tällöin voidaan myös arvioida tarkemmat tuotekohtaiset vaikutukset sekä luomun ja tavanomaisen rinnakkaiselo tässä asiassa arvoisa puhemies hedelmien osalta valiokunta kiinnittää huomiota siihen että suomalaiset syövät jo tällä hetkellä esimerkiksi makeita banaaneja toiseksi eniten maailmassa joten niiden kulutusta tai muiden tuontihedelmien kulutusta on turha enää lisätä valiokunta korostaakin että tukitoimenpiteet tulee kohdistaa laadukkaisiin kotimaisiin kasviksiin jolloin myös hyöty elinkeinon ja maan kokonaista louden näkökulmasta on paras mahdollinen lisäksi myös hedelmien ja vihannesten hankinnassa tulee korostaa sesonkiluonteisuutta lähituotannon ja lyhyiden kuljetusmatkojen huomioonottamista toivonkin että tällä tuella tullaan mahdollistamaan eri puolille suomea erityisiä lähiruokapäiviä tai viikkoja syksyllä jolloin satokausi on parhaimmillaan ja kotimaisessa tarjonnassa on laajaa ja laadukasta valinnanvaraa esimerkiksi naurista

arvoisa rouva puhemies puheenjohtaja kalmari esitteli hyvin tämän yksimielisen mietinnön mutta haluan korostaa joitakin asioita vielä asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että suomalaisten kasvisten sekä hedelmien kulutus huomattavasti matalampaa kuin mitä terveyden kannalta on toivottavaa tätähän myöskin puheenjohtaja kalmari esittelypuheenvuorossaan korosti sen vuoksi on pidetty tarpeellisena että euroopan unionin niin sanottu kouluhedelmäohjelma otetaan käyttöön myös suomessa on siis erittäin hyvä että nyt käynnistetään koulujakelutuki joka kattaa koulumaidon lisäksi myös kasvisten hedelmien ja marjojen jakelun

luomumaitotukea huomattavasti nyt korotetaan niin siitä on kuitenkin sitten seurauksena se että rajallisen tukimäärän rajallisen tukimäärän lisäksi voimakas kohdentuminen luomutuotteille voi johtaa siihen että jaettavia tuotteita on määrällisesti vähemmän kuin aikaisemmin

arvoisa rouva puhemies kiitoksen sana myös hyvästä ytimekkäästä esittelystä minkä valiokunnan puheenjohtaja tästä aiheesta kävi täällä muutamia huomioita kuitenkin vaikka tämä on edistysaskel luomulle niin pitää myös myös pysyä niissä realiteeteissa mitä tämä voi myös tuottaa ja on nyt todettava että että

joka ehkä ympäristönäkökulman huomioon ottaen on suositeltavampaa ei ravintoarvoiltaan ole yhtään sen kummallisempaa kuin normaalistikaan tuotettu elintarvike jos jotakin tässä on huonoa niin se että tämä kuihduttaa nyt maitotuotteiden kouluruokailuun käytettävyyttä eli kun tässä on mukana vain nestemäiset maitotuotteet eli piimä ja maito niin tämä tavallaan kaventaa nyt näitä mahdollisuuksia että meillä voisi olla juustoja ja ja jukurtteja tämän piirissä koska niitäkin lähituotannossa enemmänkin tuotetaan eli tämä kaventaa kaventaa tätä tuotesortimenttia ja kun

on suomessa voisiko sanoa melko vähän niin tämä tavallaan alueellisestikin vääristää vähän eri tuotantosuuntien ja eri alueiden maidontuottajien asemaa ja erityisesti meijeripuolella hyvää tässä on se niin kuin tässä monessa puheenvuorossa on jo tuotu esille että nyt nämä kausituotteet toivottavasti ovat kotimaisia eihän tämä direktiivi millään lailla velvoita siihen mutta uutta hankintalakia oikein tulkiten niin kuin edustaja pirttilahti toi esille me pystymme kyllä suuntaamaan jos me otamme vaikkapa hiilijalanjäljen kriteeriksi kuinka kunnat tekevät näitä päätöksiä mutta se että luomuun siirrytään näin voimakkaassa määrin ja ohjaavasti tarkoittaa sitä että jos halutaan pitää nykytasoinen kouluruokailu ja siirrytään luomuun kuntien kustannukset tulevat kasvamaan joiltakin osin eli maksumies on se kunta ja kuntalaiset mutta ehkä me haluamme ja kunnissa halutaan siitä huolimatta että luomua edistetään kuitenkin kouluruokailun pitää olla tällä tasolla kuin se on nyt ja sitä olisi kyllä mielestäni huomattavasti enemmän kehitettävä tällä tasolla arvoisa rouva puhemies uudistuksen hyvyys on siinä että tällä monipuolistetaan nyt meidän kouluruokailun mahdollisuuksia kun tänne tulevat marjat ja vihannekset

arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoitteena on edistää luomu ja lähiruokaa ja tämäkin hallituksen esitys tukee sitä valiokunta korosti mietinnön eräässä kohdassa sitä että täytyy edistää paikallisten ja alueellisten tuotteitten asemaa tässä jakeluketjussa mikä liittyy kouluihin ja täytyy muistaa vasta säädettyä hankintalakia jossa myös edistettiin pienten tuottajien ja yritysten mahdollisuuksia kilpailutuksessa eli tällä tavalla nämä hallituksen linjaukset sitten alkavat näkyä lainsäädännössä tämäkin viimeinen mitä nyt käsitellään on esimerkki siitä mitenkä nämä hallituksen strategiset linjaukset muodostuvat

valiokunnan puheenjohtaja esitti hyvin tämän esityksen elikkä edistetään kotimaista ruoantuotantoa ja kotimaisuutta myös kouluissa kouluruokailu edistää oppilaan ja opiskelijan terveyttä työskentelytehoa ja hyviä tapoja kahdeksankymmentäviisi prosenttia koululaisista syö päivittäin kouluruokaa mutta kolmetoista viiva seitsemäntoista vuotiaista vain kuusikymmentäviisi prosenttia eli joka kolmas heistä ei syö lämmintä ruokaa ollenkaan vaan korvaa sen vaikka makeisilla on erittäin tärkeää että koulussa syödään kotimaista puhdasta ruokaa tässä tapauksessa luomutuotantoa tuetaan mutta että se tavallinen ruoantuotanto sieltä pelloilta sinne pöytiin on myös periaatteessa luomua koska se on hyvin puhdasta kaikin puolin koululaisten ruokailua pitää tukea ja sen on oltava ilmaista ruokailua tulevaisuudessakin se että meillä on kotimainen tuotanto on ehdottoman tärkeää kyllä lukeneet viime aikoina myös että on hyvin paljon kritisoitu sitä mitä suomessa kannattaa tuottaa jos ei elintarviketuotanto kannata täytyy huomioida se että huoltovarmuus on tärkeää ja se että me saamme kotimaista hyvää tuotantoa ja se että niin moni välikäsi saa myös elannon kun suomessa pystytään tuottamaan elintarvikkeita

hallituksen esitys toteuttaa hyvin sitä ideologiaa että lähellä tuotettu ja lähellä kulutettu aivan täsmälleen kuten hallitus on toivonutkin oikeastaan tässä toivoisin että pienet kunnat ja mikseivät isommatkin tekisivät niitä hankintapäätöksiä siten että suosittaisiin niissä hankintapäätöksissä niitä paikallisia pieniä tuottajia jotta se kaikki hyvä heijastuisi siihen lähelle kotiseudulle

pitkittää mutta nyt pitää palata tähän hallituksen esitykseen ja tähän mietintöön tässähän nyt esitetään uudistetun koulumaitotuen säännökset niin että siihen tulee myöskin hedelmien ja vihannesten rahoiteta koko kouluruokailua vaan tässä tämä eun koulumaitotuki nyt suunnataan pääsääntöisesti luomulle ja sen lisäksi tulevat hedelmät ja vihannekset että ei tämä nyt kuitenkaan sen laajempi kouluruokailureformi ole kuin vain tämän pienen osan osalta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä asia pantiin pöydälle kymmenes viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa tähän täysistuntoon

arvoisa puhemies tänään vielä keskustellaan eun arvopaperikeskusasetuksesta todettakoon että kyseinen asetus on ollut voimassa vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien ja menee kansallisen lainsäädännön yli todetaan myös että tässä asetuksessa on poikkeuslauseke artikla kolmekymmentäkahdeksan luku viisi joka tarkoittaa sitä että

jos kansallisvaltioilla aikaisemmin ei ole ollut käytössä hallintarekisteriä asetus ei velvoita ottamaan hallintarekisteriä käyttöön suomessa ei ole ollut hallintarekisteriä käytössä eikä suomeen tule hallintarekisteriä arvoisa puhemies mutta mennään päivän epistolaan minä tänään jättänyt keskuskansliaan yhden ponnen tarkistukseen ja yhden uuden ponnen arvoisa puhemies arvopaperit joilla käydään kauppaa kauppapaikoilla on eu asetuksen mukaan liitettävä arvo osuusjärjestelmään kansallisessa lainsäädännössä on kuitenkin mahdollista liittää arvo osuusjärjestelmään myös sellaisia arvopapereita joilla ei käydä kauppaa kauppapaikoilla tällaisia arvopapereita kutsutaan listaamattomiksi arvo osuuksiksi eu asetuksessa säädetty liikkeeseenlaskijan valintaoikeus koskee vain yhtiöitä joiden liikkeeseen laskemilla arvopapereilla käydään kauppaa kauppapaikoilla tämä tarkoittaa sitä että kansallisesti on mahdollista säätää asetuksesta riippumatta että listaamattoman arvo osuuden liikkeeseenlaskija ei voisi valita ulkomaista arvopaperikeskusta jo voimassa olevan lain nojalla vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien liikkeeseenlaskijat saattavat valita usein ulkomaisen arvopaperikeskuksen sillä sijoittajakunta on usein kansainvälistä vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien omistus ei ole yleisöjulkista jos arvopaperilla ei käydä kauppaa kauppapaikalla voidaan kuitenkin suhtautua epäilevästi ulkomaisen arvopaperikeskuksen halukkuuteen ottaa tällainen liikkeeseenlaskija asiakkaakseen saavutettavat hyödyt jäisivät todennäköisesti olemattomiksi suhteessa kustannuksiin kun voimassa olevan lain mukaan vieraan pääoman ehtoisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeutta valita ulkomainen arvopaperikeskus ei kuitenkaan ole rajoitettu tulisi mahdollisen listaamattoman arvo osuusjärjestelmään liitetyn arvo osuuden liikkeeseenlaskijan valintaoikeuden rajoituksen koskea ainoastaan osakkeita

tämän vuoksi esitän lausuman talousvaliokunnan mietintöön eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä jonka nojalla kielletään suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden liittäminen ulkomaiseen arvo osuusjärjestelmään

kun mietinnön ponnessa sana on toteuttamismahdollisuudet olisi se syytä kirjoittaa lopullisessa ponnessa muotoon toteuttamistavan tämä tarkentaa sitä mitä eduskunta edellyttää valtioneuvostolta uskon ja tiedän että toteuttamistapoja on turvata myös ulkomailta suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus tämän vuoksi esitän ponnen kahdelle tilalle ponnen eduskunta edellyttää että valtioneuvosto selvittää toteuttamistavan ja välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus

arvoisa puhemies palaamme jälleen hämärärekisterin käsittelyyn tällä kertaa onneksi päivänvalossa edustaja kulmala on mielestäni kiteyttänyt tämän esityksen ongelmallisuuden täydellisesti todetessaan että minua ei ole valittu eduskuntaan edistämään rikoksia vaan estämään niiden tekemistä siitähän tässä edelleen on pohjimmiltaan kyse suomessa voisimme halutessamme pitää kiinni suoran omistuksen mallista mutta hallitus haluaa sen sijaan tämän porsaanreiän kautta luopua tästä mallista mikä tarkoittaisi veronkierron korruption ja sisäpiirisuhmuroinnin helpottumista kuten hyvin tämä lakiesitys oli talousvaliokunnan käsittelyssä vuoden uudistuksen taustalla oleva eun arvopaperiasetus ja eu komission sen soveltamisesta suomelle antamat kommentit ovat tämän koko ajan olleet entisellään ainoa asia joka tämän vuoden aikana on muuttunut on perussuomalaisten kanta joulukuussa edustaja turunen talousvaliokunnan puheenjohtajana voimakassanaisesti ilmoitti ettei suomen eu sääntöjen puitteissa tarvitse muuttaa lainsäädäntöämme ja hyväksyä omistusten piilottamista hallintarekisteriin ulkomaille

verotuksen varmuutta ja oikeudenmukaisuutta totesi edustaja turunen tuolloin kehysriihen alla turusen ja perussuomalaisten johdon kanta muuttuikin päinvastaiseksi tämän jälkeen olemme kuulleet että aiemmat tulkinnat olivat vääriä että eu asetus vaatiikin suomea mahdollistamaan hämärärekisteröinnin muistutan kuitenkin että mitään uutta sovellus tai tulkintaohjetta ei eusta tällä välillä tullut norjakin katsoo yhä arvopaperiasetuksen sallivan heidän edellyttämänsä suoran omistuksen mallin joten sieltäkään suunnasta ei uutta tietoa ole tippunut arvoisa puhemies talousvaliokunnan mietinnössä hallituspuolueet itse tunnistivat että lakiesitykseen liittyy vakavia avoimuuden puutteesta johtuvia ongelmia he eivät kuitenkaan halunneet korjata niitä tai palauttaa esitystä valmisteluun vaan esittivät ainoastaan toiveensa lausumien muodossa kun oppositio media ja kansalaiset kiinnittivät huomion lausumien onttouteen muuttuivat alkuperäiset lausumat yhtäkkiä riittämättömiksi riittämättömiksi myös perussuomalaisille hallituksen pikaisena hätäratkaisuna neuvottelema uusi ratkaisu viidenkymmenen prosentin ennakonpidätyksestä ei ratkaise tämän esityksen ongelmia sakkovero tarkoittaisi silti että hallintarekisteröinti ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta olisi mahdollista ja sallittua suomalaisille omistusten piilottaminen olisi myös edelleen mahdollista mikäli henkilö syystä tai toisesta esimerkiksi korruptioepäilyn takia haluaa piilottaa omistuksiaan hän tuskin välittää tästä sakkoverosta sitä on myös mahdollista kiertää joko ketjuttamalla omistusta tai myymällä omistuksia ennen osingonjakoa jolloin saa verovapaita luovutusvoittoja ennakonpidätys ei myöskään tuo yleisöjulkisuutta tällä hetkellä suomen suoran omistuksen malli takaa tietoja osakeomistuksista myös muille kuin veroviranomaisille kuten poliisille ja tutkiville toimittajille tältä osin kyse on siis pelkästä mediapelistä vielä oudompia käänteitä ja piirteitä tämä asia sai tänään kun valiokunnan puheenjohtaja vielä tässä käsittelyvaiheessa jättää uusia lausumaesityksiä joilla halutaan isoja muutoksia lainsäädäntöön herää tietenkin kysymys miksi näitä samoja asioita ei edistetty valiokuntavaiheessa tai sen vuoden aikana jolloin hallituksella olisi ollut aikaa valmistella juuri näitä muutoksia mitä valiokunnan puheenjohtaja nyt lausumien muodossa peräänkuuluttaa

loput lakimuutoksista sitten kun omistuksen avoimuuden ja tiedonsaannin turvaavat esitykset ovat valmiita arvoisa puhemies kuten olemme todenneet tämä esitys tulisi hylätä ja palauttaa valmisteltavaksi niin että se vähintään turvaa ja mieluummin parantaa omistusten nykyistä avoimuutta ja verotuksen tehokkuutta yhtiöillä tulisi olla velvollisuus tunnistaa omistajansa ja toimittaa niitä koskevat tiedot reaaliaikaiseen julkiseen rekisteriin jollainen suomessa tulisi muutenkin valmistella rahanpesulainsäädännön nojalla tunnistaminen mahdollistaisi myös oikean lähdeveron perimisen tiedot osingoista ja myös myyntivoitoista tulisi toimittaa suoraan verottajalle lisäksi suomalaiset tulisi sanktion uhalla velvoittaa omistamaan suomalaisia osakkeita suoraan olemme useaan otteeseen saaneet kuulla kuinka edustaja kankaanniemellä on ennakkoperintäponnesta oikein kirjallinen kuittaus hallituskumppaneilta samaan aikaan on kuitenkin vallinnut aika laaja hiljaisuus muiden lausumien osalta ja herää tietenkin kysymys tarvitaanko kirjallista kuittausta hallituskumppaneilta jokaisen lausuman kohdalla jotta jotta voimme olla varmoja siitä että lausumissa esitettyyn lainvalmisteluun myöskin ryhdytään ennen kuin näemme kirjalliset takuut näiden kaikkien lausumien mukaisten lakien valmistelusta on vaikeaa ottaa todesta mitään hallituksen vakuutteluita veronmaksun oikeellisuuden tai omistustietojen avoimuuden tärkeydestä

arvoisa

sieltä yön pimeiltä tunneilta siirrettiin tämän asian käsittely tähän päivään mitä pidemmälle tätä valmistelua on tehty sitä sotkuisemmalle tämä alkaa näyttää ponsia ilmaantuu päivä toisensa

toimesta tässä on opposition edustajan vaikea enää pysyä pysyä perässä mikä tässä esityksessä on hallituksen esitys ja mikä on sitten jotakin muuta vuoksi että kaj turusen esityksissähän on myönteisiä elementtejä ilman muuta eihän siitä ole kysymys toinen on enempi hygieeninen toinen on sitten merkityksellisempikin esitys ja jottei tulisi unohduksiin se asia että talousvaliokunnassa olevat oppositiopuolueet ovat jättäneet yhteisen vastalauseen joka lähtee siitä että tämä esitys tässä muodossaan on järkevä ja tarpeellinen hylätä halusin tämän vielä toistaa ne perusteet liittyvät ennen kaikkea siihen että tämä ei pidä sisällään sitä avoimuuden läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden henkeä jota on kaivattu tällä viikolla monet pienyrittäjät ja heidän järjestönsä puhuneet siitä että tällaista esitystä ei pitäisi tehdä puhumattakaan nyt sitten siitä että poliisitoimessa olevat kansanedustajat ovat käyttäneet vastaavanlaisia puheenvuoroja täällä eduskunnassa kannattaa ehkä niitäkin tässä kuunnella se mikä tässä on tärkeintä on se että hallituksen tulisi ratkaista ennen tämän esityksen antamista nimenomaan ne riskit jotka liittyvät veronkiertoon läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen ja tämä on tärkeä asia

joka tänne sisältyy jotenkin tulee mieleen että hätäpäissään se tehtiin mutta joka tapauksessa sekään ei niitä kaikkia porsaanreikiä korjaa joita tässä tarvitsisi korjata muun muassa myyntivoitoista olevia tietoja tässä mielessä me toivoisimme tässä syntyisi semmoista yhteisymmärrystä että tämä esitys voitaisiin vielä panna kokonaisuudessaan parempaan valmisteluun edustaja ojala niemelä tulee varmaan puhumaan tästä enempi mutta euhan hyväksyi viime kuussa direktiivin yritysten oikeudesta tietää omat omistajansa tämän direktiivin voimaanpano suomessa on varmaan asia jota pitäisi nyt kiirehtiä ja se avaa tietysti monia mahdollisuuksia myös tässä avoimuuden politiikassa jos halutaan niin toteuttaa mutta kysymykseni kuuluu vieläkö jos tätä keskustelua jatketaan tulee huomenna uusia ponsia eikö tämä kerro myös jotakin jos hallituksen sisällä joka ponnesta pitää kuitata poliittinen kuittaus ainakin yhdestä eli kertooko se jotakin hallituksen sisäisestä ja keskinäisestä luottamuksesta onko tämä haurasta asioitten esittelyä on kun on tällainen eikö olekin sivistynyt huomaavainen kysymys kuitenkin joka ei

arvoisa puhemies

onnittelut vielä kerran siitä mutta näistä lausumaehdotuksista vielä kiitos ensimmäisestä joka koskee listaamattomia yrityksiä se on hyvä asia ja sen olisi itse asiassa pitänyt selkeämmin olla mukana jo alusta asti eli se on kannatettava mutta sitten tämä toinen lausumaehdotus arvoisa puhemies itse asiassa on melkein samanlainen kuin aiempi toinen ponsi en itse näe siinä kovin paljon sisältöeroa mitä tämä lausumaehdotus oikeasti pitää sisällään miten tämä pitäisi osata lukea ja mitä sen rivien välistä pitäisi jälleen kerran löytää eli mitä te olette ajatelleet tämän pohjalta arvoisa hallitus oikeasti tehdä onko tämä nyt se kuuluisa omistajarekisteri mistä on ollut paljon puhetta jos se sellainen on milloin se tehdään miten se tehdään ja mitä se kaikki maksaa tälläkö te turvaatte omistuksen julkisuuden kaikki tämä arvoisa puhemies tähtää vain ja ainoastaan siihen että tämä hallituksen esitys nyt viedään väkisin ja pakolla huomenna läpi vielä palaan tähän itse asetukseen josta valiokunnan puheenjohtajakin mainitsi eu tason asetus on pakottavaa lainsäädäntöä kyllä pitää paikkansa mutta esitän nyt neljä kohtaa jotka itse asiassa ovat ne neljä kohtaa jotka vain ja ainoastaan olisi pitänyt ottaa suomessa käyttöön eli implementoida ensinnäkin suomen tulee määritellä kansallisesti toimivaltainen viranomainen ilman muuta toiseksi suomen tulee poistaa vaatimus osakkeen ja osuuden liikkeellelaskusta arvo osuusjärjestelmässä kolmanneksi suomen tulee tarkentaa että arvo osuusjärjestelmällä voidaan tarkoittaa sekä ulkomaista että kotimaista arvo osuusjärjestelmää neljänneksi suomen tulee tarkentaa että ulkomaalaisessa arvo osuusjärjestelmässä toimittaessa osakasluettelon ylläpito on yhtiön hallituksen vastuulla ja se kuinka usein sitä on ylläpidettävä elikkä on syytä kysyä mitä tässä oikeastaan halutaan tehdä jos ja kun tämä kokonaisuus kuitenkin halutaan viedä läpi kun itse asiassa paljon pienemmillä muutoksilla onko tässä taustalla jopa se että halutaan ajaa arvopaperikeskukset sivuliikkeiksi mikä olisi helppo tapa tällaiseen niin sanottuun forum shoppailuun shoppailuun eli paikanetsintään kuten nordea on meille hyvin osoittanut näin toki voidaan kiertää suomalaista arvopaperikeskusta koskevaa sääntelyä en väitä että tällaisia suunnitelmia olisi mutta olisi lainsäätäjän syytä ottaa huomioon arvoisa puhemies miksi verosääntelyä ja muiden viranomaisten tiedonsaantia ei aikaisemmin ole otettu huomioon eikö hallituksella ole ollut tietoa siitä että nämä muutokset vaikuttavat viranomaisten toimintaan me kaikki muistamme aikaisemmat viranomaislausunnot ja ne prosenttiluvut siitä kuinka moni oli niitä muutoksia ja koko esitystä vastaan kuinka puutteellisesti ja kiireellisesti esitykset voidaan valmistella ja ne ovat silti hyväksyttävissä hallituksen mielestä kenen etu tämä on ja missä välissä saadaan tehtyä nyt ehdotettavia sääntelyitä koskevat vaikutusarviot

arvoisa puhemies hallintarekisteri olisi syytä säilyttää kirjoittaa arto j heinämäki aamulehden mielipidepalstalla kymmenes toukokuuta samalla hän jatkaa nyt jo alexander stubbin aikana

kuopattu hallintarekisterilaki on jälleen pulpautettu pintaan eipä tätä asiaa enempää väärin voisi ymmärtää siksi on syytä kerrata vielä mistä on kysymys

eun arvopaperikeskusasetus tuli voimaan jo vuonna kaksituhattaneljätoista siihen suomalaiset mepit yhdessä muun muassa itävaltalaisten kanssa saivat neuvoteltua poikkeuksen joka mahdollistaa jäsenvaltion pitämään kiellettynä hallintarekisterin omassa maassaan suomessa ei ole ollut eikä nytkään tänne tule hallintarekisterimallia jos olisi ollut kiinni silloisesta valtiovarainministeri antti rinteestä niin sitten olisi tullut ja sama koskee alexander stubbia joka hallintarekisteriä ajoi voimakkaasti suomeen ilman poikkeuksia tämän saimme estettyä eu asetuksista johtuen suomen on kuitenkin korjattava kansallista lainsäädäntöä asetuksen mukaisesti arvo osuusjärjestelmän ja monen muun lain osalta esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki arvo osuusjärjestelmästä ja kumottavaksi voimassa oleva samanniminen laki esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia sekä finanssivalvonnasta annettua lakia lisäksi ehdotetaan teknisiä muutoksia useaan lakiin eu asetuksessa on siis poikkeussääntö jonka mukaan yksilöllistä asiakaserottelua voidaan tietyin edellytyksin vaatia jäsenvaltiossa pakollisena esityksessä ehdotetaan että asetuksen sallimaa poikkeussääntöä käytetään suomessa jotta säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden yleisöjulkisuus voidaan ylläpitää suomessa vähintään nykytasolla ehdotuksessa ehdotetaan

siten että suomalaisen yhtiön suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa liikkeeseen laskemat osakkeet tulee jatkossakin kirjata suoralle arvo osuustilille jos osakkeet ovat suomalaisen luonnollisen henkilön tai suomalaisen yhteisön taikka säätiön omistamia käsillä olevan hallituksen esityksen pääasiallisena tavoitteena on tehdä kansalliseen lainsäädäntöön asetuksen voimaantulosta johtuvat muutokset mutta emme voi ryhtyä säätelemään säätelemään muiden maiden hallintarekisterilainsäädäntöä omaisuuden piilottaminen on suomessa estetty omalla arvo osuusjärjestelmällämme arvoisa puhemies

hallituksen esitys on vietävä läpi eduskunnassa koska syksyllä eu tuomioistuin puuttuu siihen jos suomi ei ole määräaikaan mennessä korjannut kansallista lainsäädäntöä asetuksen mukaisesti hyvin tiedetään että jos ei näin menetellä seuraa suomelle yhden pilkku viiden miljoonan euron kertasanktio ja edelleen kaksikymmentätuhatta viiva kuusikymmentätuhatta euroa sakkoa päivässä suomalaisten omistuksesta ulkomailla saadaan tietoa verottajalle kansainvälisen verotietovaihdon ansiosta nämä verottajalle tulevat tiedot olisikin hyvä saada yleisöjulkisiksi asetus on jo sallinut vuodesta kaksituhattaneljätoista asti suomalaisille yrityksille laskea liikkeelle osakkeitaan ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa suomalaiset yritykset eivät ole kuitenkaan tätä mahdollisuutta käyttäneet nyt asetuksesta johtuen suomen on siis korjattava omaa lainsäädäntöään mutta emme salli edelleenkään sitä että suomalaiset voisivat ulkomaisten hallintarekisterien kautta piilottaa

siksi perussuomalaiset saivat lakiin viidenkymmenen prosentin ennakkoveron joka tekee ulkomaisen hallintarekisterin käytön täysin kannattamattomaksi ja verotulot verotulot tulevat suoraan suomen valtiolle suomeen ei siis tule hallintarekisteriä no tulette näkemään että se on laissa sitten ihan varmaan siksi kannatankin näitä edustaja turusen tekemiä tekemiä molempia lausumia vielä liitettäväksi tähän

aiemmin sovitusti tässä yhteydessä voidaan käydä pieni debatti ja pyydänpä nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

puhemies ei ole kovin rehellistä esittää että suomen ei pitäisi sopeuttaa eu lainsäädäntöön me olemme eun jäsen mihin sosiaalidemokraattinen puolue meitä myöskin johdatteli mutta minä olen huolestunut kyllä tästä keskustelun sävystä mitä oppositio esittää minulle tulee se mielikuva että suomalainen sijoittaja suomalainen yrittäjä lähtökohtaisesti hämärä hämärä yrittäjä hämärä sijoittaja minulta on jo useampi yrittäjä kysynyt tuleeko tällainen ajattelu suomessa voimaan pitemmälti ensi ensi vaalikaudella kannattaako tänne suomeen sijoittaa ja kannattaako täällä yrittää kannattaako täällä työllistää kyllä minusta niin suurella puolueella kuin sosiaalidemokraattinen puolue

eu maailmassa edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä sillä tavalla kuin lainsäädäntö asettaa tässä meille meille nämä rajoitteet eli minä hämmästyn tätä tällaista tällaista että pitäisi rakentaa sellainen variksenpelätin tähän että ei vaan kukaan suomeen

arvoisa puhemies tämäkin keskustelu osoittaa sen että oli erinomaisen hyvä että oppositio sai siirrettyä illan hämäristä tämän hallituksen voi sanoa oikein turmiolan tommin tänne päivänvaloon käsittelyyn itse asiassa tämänkin jälkeen niin kuin valiokunnan puheenjohtaja äsken tunnusti edelleen näihin ponsiin jäi virheitä joita täällä tänään piti oikoa tämä on vähintään se tulos mikä oli sen ansiota että oppositio oli hereillä silloin kun hallitus yritti illan hämärässä runtata tätä keskustelua läpi mutta arvoisa puhemies ongelma tässä nyt se että erityisesti perussuomalaiset ovat hyväksymässä sellaisen lain joka antaa enemmän työkaluja heille jotka haluavat välttää lakeja ja haluavat välttää veroja ja vähemmän työkaluja poliisille ja nyt tätä perustaltaan vinossa olevaa taloa te yritätte korjata maalarinteipillä ja se ei tule onnistumaan teen tarjouksen hylätään tämä laki laitetaan se uudelleen valmisteluun niin että kuten esimerkiksi professori mäenpää on tänään viimeksi sanonut suomella ei ole esteitä omistusten julkisuudesta säätämiseen jolla viranomaisille annetaan riittävät toimintaedellytykset puuttua esimerkiksi rahanpesuun sisäpiiririkoksiin ja niin edespäin perussuomalaiset tämä on nyt teistä kiinni huomenna päätetään sallitaanko omaisuuden piilottaminen ulkomaisten hallintarekistereiden kautta tehdäänkö siitä laillista kuunnelkaa edes omia

edustaja lindtman seuraavalla kertaa pidämme suurin piirtein kiinni siitä minuutista nyt teillä oli yksi minuutti kolmekymmentäkaksi sekuntia

puhemies ministerit urpilainen ja rinne neuvottelivat tämän eu asetuksen joka sellaisenaan sitoo sitoo meitä ja se on huono suomen kannalta koska se sallii tämän tietojen salaamisen onneksi euroopan parlamentissa suomalaiset neuvottelivat siihen poikkeaman jota edes eivät sosiaalidemokraattiset ministerit halunneet neuvotella näin näin on tosiasia nyt sosiaalidemokraatit sitten menevät kaikenlaisten selitysten taakse ja yrittävät pestä itsensä siitä virheestä jonka heidän ministerinsä tekivät talousvaliokunnassa sosiaalidemokraateilla oli vuosi aikaa tehdä pykäläkohtaiset ehdotukset tähän vastalauseeseen mutta missä ne ovat ei ole vieläkään muuta kuin huutoa että kaadetaan kaadetaan eikä vaihtoehtoa käsittämätöntä

herra puhemies tätä keskustelua kun olen jo pidempään seurannut niin niin kyllä kieltämättä opposition näkökulmat siinä väitteessä että hallitus suosisi veronkiertäjiä ja hallitus haluaisi pimittää jotakin omistuksia johonkin taakse että hallitus haluaisi sellaista eikö ole aivan uskomatonta väitettä tämäntyyliset kuviot aivan uskomatonta väitettä voi todellakin kysyä miksi te edes tällaista väitätte me yritämme löytää matalaa verotasoa ja ja laajaa veropohjaa ja sitten te mietitte tämäntyylisiä näkökulmia me vain toteutamme arvopaperiasetuksen täytäntöönpanoa niin hyvin kuin me pystymme avoimuuden mukaan tekemään mielenkiintoinen kommentti oli jos te olette lukeneet juhana vartiaisen blogia kun hän vertaili ruotsia ja suomea ruotsissa veroviranomaiset sanoivat että että he saamaan tietoa se vain vähän hankaloittaa myöskin talousrikosviranomaiset sanoivat että miettivät yritysten pääomahuollon kannalta ja juhana vartiaisen lopputulema oli se että ruotsi on maa jossa lähtökohtaisesti ei pidetä kanssaihmistä rikollisena ja maailmaa pahana

arvoisa puhemies hallintarekisterin ympärillä käyty keskustelu on itsessään jo niin käsittämätöntä että erillistä retoriikkaa ei enää tarvita suoraan asiaan kuten kaikki varmaan hyvin tiedämme hallituksen esitys ei suoraan mahdollista hallintarekisterin käyttöä suomessa se kuitenkin mahdollistaa omaisuuden piilottamisen hallintarekisteröinnin kautta suomalaisille sijoittajille ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa koska hallituksen esitys muuttaa vallitsevaa oikeustilaa suomen eu asetukseen neuvottelema poikkeus ei enää suojaa suomen suoraa ja avointa omistusjärjestelmää yksikin valitus eu tuomioistuimeen käytännössä riittää että tämän esityksen jälkeen hallintarekisteröinti katsotaan sallittavaksi myös suomessa kysynkin arvoisalta ministeriltä miksi suomi kulkee taaksepäin kun koko muu eurooppa on kulkemassa kohti suomen järjestelmää ja miksi hyvää tarkoittavia toivomusponsia ei kirjattu itse lakiin

puhemies täällä käytetään niin kuin edellinen puhuja tässä tällaisia sanoja kuin piilottaa täytyy nyt muistaa että tämän vuoden alusta on tullut voimaan direktiivi joka velvoittaa kaikki finanssilaitokset tunnistamaan asiakkaansa kaikki varmaan tietävät että kun on käynyt pankissa teiltä on kysytty erilaisia kysymyksiä pankit niin arvopaperikeskukset kuin kaikki muutkin joutuvat tunnistamaan asiakkaansa mistään piilottamisesta ei ole kysymys ja sitten täällä käytetään tämmöisiä sanoja kuin edistää rikoksia edustaja andersson puhui täällä että nyt tämä lakiesitys edistää rikoksia hallintarekisteri edistää rikoksia väitätkö andersson että kaikki saksalaiset ovat rikollisia siellä ei ole mitään muuta säilöntämahdollisuutta kuin hallintarekisteri se on ainut suoran omistuksen järjestelmää ollenkaan ovatko kaikki saksalaiset rikollisia ja onko puolet ruotsalaisista rikollisia siellä on tai suoran omistuksen järjestelmä onko puolet ruotsalaisista rikollisia sinun

näin mutta väitätkö sinä edustaja turunen että tämä porsaanreikä mikä nyt sisältyy tähän esitykseen ei helpota rikosten tekemistä ja omistusten piilottamista niille jotka kyllä minä kehottaisin hallituspuolueiden edustajia nyt kuuntelemaan esimerkiksi suomalaisten poliisien ja viranomaisten esittämiä huolia siitä mihin tämä teidän ajamanne esitys käytännössä johtaa ja toistan vielä kerran vuosi on ollut aikaa hallituksella valmistella mahdollisia lakiesityksiä tämä esitys on on ollut vuoden valiokunnan käsittelyssä mitään ei ole tapahtunut

väliin arvoisa edustaja andersson me olemme sopineet pelisäännöistä ja niistä pidetään kiinni ja niin kuinka nyt sanoisinkaan huonotapaista on tulla väliin mutta yhteisten pelisääntöjen pitämisen vuoksi minun on se pakko tehdä jos te jatkatte pitkästi yli minuutin ja edelleen pyydän sekä edustaja andersson että edustaja turunen käyttämään edustajista puhuttaessa kohteliaisuutta meillä on tapana teititellä eikä sinutella tässä salissa

arvoisa puhemies isä taitaa olla löytynyt salin vasemmalta reunalta ja tämän asian äitikin taitaa olla istunut aikanaan tuolla salin vasemmassa reunassa kesällä yhdeksänkymmentäyhdeksän vasemmistoliitosta esitettiin että suomessakin pitäisi olla mahdollisuus osakkeiden omistamiseen hallintarekisterin kautta vasemmistoliitto olisi halunnut ratkaista asian jo yli seitsemäntoista vuotta sitten suora lainaus sitaatti asia täytyy ratkaista kuluvalla vaalikaudella esitys olisi sallinut hallintarekisterin myös suomalaisille sijoittajille vasemmistoliitto olisi halunnut siis ratkaista asian jo seitsemäntoista vuotta sitten ja tuoda suomeen hallintarekisterin

arvoisa puhemies edustaja heinonen joutuu kaivamaan esimerkkejä vuodesta yhdeksänkymmentäyhdeksän löytääkseen vasemmistoliittolaisen entisen sellaisen nykyään joka on halunnut hallintarekisteröintiä suomeen mikä on viimeisin esimerkki kokoomuslaisesta kokoomuslaisesta joka on ajanut hallintarekisteröinnin sallimista suomeen milloin tämä tapahtui vuonna kaksituhattaviisitoista siitä ei olekaan niin kovin pitkä aika mikä kyllä asettaa myöskin tämän hallituksen esityksen ja siihen sisältyvän porsaanreiän hallituksen haluttomuuden tukkia tämä porsaanreikä varsin kyseenalaiseen valoon
arvoisa

puhemies edustaja turunen te viittasitte siihen että uudet kansainväliset säädökset parantavat tiedonsaantia minä muistutan verohallinnon lausunnosta teidän omalle valiokunnallenne jossa todetaan kansainvälisestä tiedonsaannista saatavat tiedot eivät miltään osin korvaa olemassa olevia vuosi ilmoituksia tai muuta verotuksen kansallista tiedonsaantitarvetta nämä ovat siis eri kysymyksiä teidän omaa valiokuntaanne on informoitu siitä että tarvitaan edelleen toimenpiteitä nyt minä ihmettelen sitä miksi ponsilla yritetään ratkaista näitä kysymyksiä varmasti me kaikki pitkään politiikassa tavalla tai toisella mukana olleet tiedämme mikä ponsi tosiasiassa usein on ponsi on helposti laastari jolla yritetään paikata asiaa joka olisi muuten vaikea hyväksyä viimeisenä palaisin siihen mitä edustaja aalto jo totesi pyytäisin valtiovarainministeri orpoa vielä selventämään onko niin että jos suomen päätöksistä jatkossa valitetaan niin hallintarekisteröinti voidaan sallia suomessa eu tuomioistuimen kautta olotilan muuttuessa

edustaja turuselle tosiaankin tähän asiaan ei kannata tätä asiakkaitten tunnistamista sotkea koska arvopaperikeskuksen asiakas on hallintarekisteröintimallissa se pankki

se ei sinällänsä tuo tähän turvaa mutta on hyvä muistaa että kristillisdemokraattien esitys josta eduskunta äänestää on nimenomaan se että me vaadimme sijoittajille ja heidän käyttämilleen säilyttäjille velvollisuutta ilmoittaa omistuksensa julkiseen omistusrekisteriin tämä on oikeastaan ainut tapa millä me pystymme varmistamaan sen että nämä tiedot tulevat julkisiksi koska tämän asian ytimessä ei ei kuitenkaan niinkään ole se mikä se osakesäilytyksen muoto on vaan ennen kaikkea avoimuus ja tiedonsaanti paitsi tiedonsaanti verottajalle niin myöskin tämä julkinen tiedonsaanti on hyvä että täällä on nyt tämä ensimmäinen ponsi kun eu asetus ei kuitenkaan edes vaadi sitä että listaamattomien yhtiöitten osakkeet oltaisiin voitu viedä viedä ulkomaisiin hallintarekistereihin niin jostakin kumman syystä hallitukselta tämmöinen lapsus pääsi läpi hyvä että tällä sitä korjataan

arvoisa herra puhemies asian käsittely täällä eduskunnassa koko tämän hallituskauden aikana osoittaa sitä että tässä on kyllä avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta hirvittävä sekamelska oikein ponsisekamelska lausumasekamelska näitten viimeisten vaiheitten jälkeen ei tässä kannata hirveästi peruutuspeiliin katsoa vaan kannattaa katsoa eteenpäin kun tätä esitystä katsoo tarkalleen ottaen niin tämä esityshän osoittaa selkeästi sen että avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä on ongelmia tämä mahdollistaa siis en sano että tulee lisäämään mutta mahdollistaa rahanpesun omistuksen salaamisen sisäpiiririkosten piilottamisen nämä mahdollistuvat tämän lainsäädännön kautta nyt minä kysynkin ministeri orpo olisiko kuitenkin nyt järkevää ihan tämän koko eduskuntakäsittelynkin perusteella se että tämä asia otettaisiin uudelleen valmisteluun ja tehtäisiin niin kuin useammat edustajat ovat täällä esittäneet että viedään tämä asia uudella tavalla niin että otetaan yhtiöitten oikeus omistajien julkisuuteen julkisuuden kautta uudelleen oikealla tavalla esille

arvoisa puhemies minusta edustaja ala nissilä käytti täällä kiihkottoman puheenvuoron ja ihmetteli hieman sitä tyyliä millä koko tätä hallituksen esitystä on käsitelty nimittäin helsingin pörssin osakkeista puolet on omistettu hallintarekisterin kautta jos suomen keskustelu siirretään esimerkiksi saksaan ja niin sehän tarkoittaa että siellä ovat kaikki hämärämiehiä hämärämiehet pitävät helsingin pörssiä pystyssä hämärämiehet pitävät suomalaisia finanssialan työpaikkoja pystyssä onhan tämä aika erikoinen keskustelu toisaalta hallituksen esitys on siinä mielessä armelias että se antaa itse kullekin mahdollisuuden väittää ihan mitä tahansa riippumatta siitä mitä täällä papereissa lukee

puhemies mielenkiinnolla seuraan tätä keskustelua ja tosiaan ihmetyttää tämä että täällä on jo lähes puolet euroopasta omituisia ihmisiä kun uskaltavat sijoittaa olen itsekin kun täällä korostetaan eri viranomaisia tuomarinvalan vannonut ihminen ja näin poispäin mutta ymmärrän silti kun rautalangasta väännetään miten ne asiat ovat enkä yritä vääristellä asioita ihmettelen sitä että kun oppositio puhuu täällä kiireestä ja siitä että tämä asia pitäisi myös haudata niin mitä varten teillä on täällä teidän lausumaehdotuksessanne siitä että tämä palautetaan kiireelliseen valmisteluun taas takaisin elikkä te haluatte sen kiireesti

miksi urpilainen ja rinne sitten neuvottelivat tämän asetuksen käydään nyt sitten tämä läpi kokonaan ja kertokaa vielä mistä otamme sitten nämä sakkorahat jos nämä tulevat eulta maksettavaksi leikkaammeko ehkä toimeentulotuesta
jaha ministeri orpo pöntöstä lähdetään nyt siitä että kolme minuuttia
arvoisa puhemies ihan muutamia asioita ensinnäkin kerrataan taas että tämä esitys ei siis tuo hallintarekisteriä suomeen ja toiseksi ei ole ei ole löytynyt tapaa jolla voisimme kiertää estää suomalaisia käyttämästä hallintarekisteriä muualla euroopassa jos tuossa maassa hallintarekisterit käytössä mutta tämän ponnen myötä tunnen sen tahtotilan selkeästi valmistelemme verolainsäädännön muutoksen jolla nämä omistukset jotka ovat ulkomaisessa hallintarekisterissä ja joista jää omistajatiedot saamatta tuodaan viidenkymmenen prosentin ennakkoveron piiriin joka tekee siitä hyvin hyvin kannattamatonta mutta nyt yksi asia minkä haluaisin tähän sanoa on se että näköjään nyt tässä huomaamatta se että eussa on tehty lukuisia lainsäädäntömuutoksia joilla kansainvälisten viranomaisten yhteistyötä merkittävällä tavalla lisätään mikä lisää tietojenvaihtoa merkittävästi tälle vuodelle meidän viranomaiset tulevat saamaan aivan eri tavalla tietoa ulkomaisista sijoituksista ulkomailla maksetuista osingoista ja myyntivoitoista kuin tänä päivänä tämä toivottavasti helpottaa teidän tuskaanne jotka kritisoitte tätä tämä tulee olemaan suuri muutos meidän verottaja tulee saamaan jatkossa paljon enemmän tietoa kuin tänä päivänä tämä esitys ei muuta sitä olotilaa sitten toinen asia veronkierto on rikos se on rikos me emme voi lailla estää ja kieltää rikollisia rikollisuutta tapahtumasta jos se olisi mahdollista me tarvitsisi poliiseja se on siis rikos ja jos siitä jää kiinni törkeästä veronkierrosta voi saada enimmillään neljän vuoden tuomion ja me lisäämme me lisäämme merkittävällä tavalla kuten sanoin viranomaisten tietojensaantimahdollisuuksia ja rikollinen jää mitä todennäköisimmin kiinni mitä todennäköisimmin jää kiinni ja mitä tulee poliisien määrään niin me olemme lisänneet merkittävällä tavalla rahaa poliisien resursseihin jotta siellä ihmiset miehet ja naiset jotka tekevät tätä arvokasta työtä huippuammattilaisina pystyvät jatkamaan työssään ja pystyvät suoriutumaan työstään toivoisin oppositiolta myöskin hieman tolkkua siinä mitä puhutte minä ymmärrän että tämä hämmentää ihmisiä mutta olisi hienoa jos te myöskin perehtyisitte niihin faktoihin ja tietoihin mitä hallituksen ja ministeriön asiantuntijoiden puolelta teille annetaan

puhemies hallituksen ensimmäinen esitys piti sisällään kotimaisen hallintarekisterin se kuopattiin nyt meillä on esitys jossa on alun perin ilman näitä ponsia ollut selkeästi

käytettäväksi hallintarekisterimahdollisuus piilottaa omaisuutta tehdä erilaisia sisäpiirijärjestelyjä salassa ja niin edelleen nyt nämä ponnet sitten ovat ikään kuin vähän parantaneet tätä esitystä se mikä meillä sosiaalidemokraateilla on esityksenä nyt on se että palautetaan tämä asia uudelleen valmisteluun otetaan huomioon tämä osakkeenomistajan omistuksen omistuksen julkisuutta koskeva direktiivi ja rakennetaan sitä kautta lainsäädäntö samaan aikaan tämä kokonaisuus on tulossa jotta päästään tilanteeseen jossa nämä ongelmat jotka on nostettu täällä eduskunnassa esille eivät tulisi konkretisoitumaan tämä lainsäädäntö jota nyt esitätte tulee mahdollistamaan lisää mahdollisuuksia sille että voidaan toimia väärin

herra puhemies täällä on opposition toimesta syytetty että täällä on ponsien sekamelska minun väitteeni on se että täällä on erilaisten sloganeitten ja mielikuvien sekamelska mikä mikä tämä tilanne totuudessa on se on hyvin erilainen viimeksi vihreiden puolella edustaja touko aalto sanoi että eurooppa menee toiseen suuntaan kuin suomi voisi olla nyt mielenkiintoista tietää miten se eurooppa nyt toiseen suuntaan menee kun jo kaksituhattaneljätoista esimerkiksi talousvaliokunta sanoi että edellytetään ja toivotaan että kaikki menevät arvo osuusjärjestelmään euroopassa se ei vain toteutunut siinä suhteessa euroopassa edelleenkin

niin kuin tiedätte ja sen voin sanoa niin kuin ministeri orpokin sanoi että jos haluaa todellakin salata ja pimittää ei kyllä eurooppaan kannata jäädä jatkossa kun tulee se aito tietojenvaihto mikä nyt tulee eurooppa on aika hyvä ja suomi on siitä vielä paras esimerkki kun meille ei tule edes hallintarekisteriä

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy oikeastaan kiittää edustaja jaskaria tässä on viikonlopun aikana menty paljon eteenkinpäin eli kehitys kehitty ja esitys on hieman parantunut viittaan siis tähän listaamattomien yhtiöiden asemaan se jostain syystä sinne oli jonkun tahdosta saatu nyt se halutaan sieltä pois hyvä niin mutta sitten edustaja kankaanniemelle puhuitte siitä me sdpn jäsenet talousvaliokunnassa emme ole tässä kuluneen vuoden aikana tämän enempää muka tehneet miten me olisimme voineet tehdä kun tämä yllättäen täysin yllättäen puolentoista vuorokauden varoitusajalla tuodaan valiokunnan käsittelyyn miten me olisimme sen voineet tehdä siinä mielessä koko prosessi on ollut parlamentarismin kannalta hyvin ala arvoinen eli kysyn teiltä missä se on se kolmio missä on se vallan kolmio mistä me olemme tänäänkin puhuneet jonka pitäisi pitäisi jalallaan seisoa
vastauspuheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja edustaja turunen
arvoisa puhemies edustaja skinnari tässä kertoi tyytyväisyytensä siitä että nyt on tuotu tämä ponsi koskien listaamattomia yhtiöitä mutta kertoi sitten miksi se otetaan nyt pois se on tänään tuotu tänne se on esitetty ja sitä on kannatettu toivon ettei sitä pois siitä oteta viittaan skinnarin aiempaan puheenvuoroon kun hän kertoi neljä asiaa mitkä kannattaa tästä arvopaperikeskusasetuksesta ottaa neljä asiaa mutta ei ei näinhän se ei tietenkään toimi emme voi poimia rusinoita pullasta eu asetuksista jos on eun jäsen niin kyllä nämä tulee täysimääräisesti viedä läpi ja sitten minä ihmettelen kyllä toisaalta sitä että täällä väheksytte näitä ponsia että ponsilla ei ole mitään merkitystä silloin jos näitä ponsia väheksyy väheksyy myöskin eduskuntaa koska ponsi alkaa aina eduskunta edellyttää että valtioneuvosto jos tämmöinen teksti ponnessa jonka eduskunta hyväksyy on jotenkin väheksyttävä niin kyllä silloin väheksytään eduskunnan arvovaltaa ja minä en missään tapauksessa yhdy tämäntyyppiseen toimintaan että kansanedustajat tässä salissa väheksyvät eduskunnan arvovaltaa

arvoisa herra puhemies nyt kun tosiaan tätä voisiko sanoa ponsien sekamelskaa tai vaikka sitten sloganien sekamelskaa niin aloitetaan nyt niin että tämä tuntuu vähän sille kun kuuntelee perussuomalaisten toiveita ja kokoomuksen harrasta tahtoa että etana etana näytä sarvesi tuleeko huomenna hallitusrekisteri että kyllä tämä on semmoista minun mielestäni on hirvittävän vaikeaa minä en ole ainakaan yhtään suomalaista yrittäjää moittinut täällä rikolliseksi en yhdestäkään saksalaisesta yrittäjästä sanonut että he ovat rikollisia eivätkä puolet ruotsalaisista ei suinkaan kysymys on siitä että me oppositiossa haluamme tilanteen jatkuvan siten että ei mahdollistetakaan sitä omaisuuden piilottamista ei mahdollistetakaan sitä omaisuuden piilottamista ei tuomita yrittäjiä eikä suomalaisia siitä että he ovat rikollisia

on tärkeää että euroopan unionin antamat asetukset meidän on pakko tunnustaa se ovat meillä sovellettavaa oikeutta sellaisenaan ja menevät suomalaisen lainsäädännön yli aina meillä ei ole siinä valitettavasti pelimerkkejä suomi on kunnostautunut aivan varmasti oman lainsäädäntönsä kuntoon viilaamisessa sillä keinoin että hyvin monta veroparatiisia ja monta muuta asiaa on saatu poistettua esimerkiksi espanjan verosopimus portugalin verosopimus jotka hiersivät tässä talossa ja ovat hiertäneet pitkään kuin kivi kengässä ja on puhuttu että sinne menevät veropakolaiset ja saavat eläkkeensä verotta nyt se ongelma on poistumassa en ole ihan varma tuliko se jo jo voimaan onko toinen osapuoli

veronkierron torjumiseksi on tehty ja vakavalla naamalla ihan tosissaan sellaista menettelyä minä en oikein ymmärrä että heitetään viime kädessä aina kiviä ja kapuloita rattaisiin että olette toimineet väärin

veronkierto aivan kuten ministeri orpo sanoi on rikoslaissa suoraan ja kuka siihen syyllistyy niin ei muuta kuin

kyllä vakava asia koska eduskunnan työjärjestyksen mukaan lakiesitykset on tuotava kokonaisina sellaisina sellaisina paketteina joissa kaikki huomioon otettavat on otettu huomioon huolimatta kaikesta siitä mitä hallitus puhuu että miten erinomainen tämä laki on tässä päivittäin tulee uusia ponsia ja paikkausyrityksiä jotka dramaattisesti muuttavat tätä tätä koko lopputulemaa lähtökohta on kuitenkin se kuten tässä juuri äsken kuultiin että eu pakottaa ja eu määrää mutta minun vastaukseni on että että me voimme huolehtia omistusten julkisuudesta ja

kun kysyttiin mitä viime kaudella tehtiin niin se on se on tässä talousvaliokunnan lausunto juuri direktiivistä joka edellyttää että yritykset tietävät omistajiensa omistukset tähän talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarinen edustajat jaskari lehti mölsä pirttilahti ja turunen ovat panneet nimensä alle että varmistetaan että omistusta koskevat tiedot ovat myös viranomaisten käytettävissä tässä on teille se suunta mihin teidän pitäisi edetä

täällä epäillään ponsien merkitystä kyllä ne ovat sellaisia jotka hallitus joutuu tuomaan kertomuksessaan eduskunnalle ja silloin silloin ne käsitellään ja hallitus ei selviä siitä pelkällä selittelyllä jos ei eduskunnan tahtoa noudata meillä on parlamentarismi käytössä arvoisa puhemies edustaja rinteeltä kysyn nyt kuitenkin miksi te hyväksyitte tällaisen eu asetuksen silloin kun olitte vastuussa joka mahdollistaa salaisen omistuksen näissä hallintarekistereissä eun alueella miksi miksi te näin teitte kenen etua te silloin ajoitte

puhemies täällä on käyty keskustelua näistä ponsista ja niiden merkityksestä on hyvä nähdä että tämä prosessi on juuri oiva esimerkki siitä mikä niiden merkitys on niitä ponsia jotka olivat viime viikolla voimassa on nyt korjattu ja niitä jotka olivat sitä edellisellä viikolla voimassa

tai joita oli esitetty tänne korjattiin viime viikon ponsilla arvoisa puhemies tämä on juuri se ongelma kun hallitus on hämärässä yrittänyt runtata tätä tätä läpi ilman sitä mahdollisuutta jolla tämä asetus voitaisiin laittaa voimaan niin että varmistaisimme riittävän tason julkisuuden jotta nimenomaan viranomaisilla poliisilla syyttäjällä olisi riittävät edellytykset puuttua arvoisa ministeri orpo te sanotte että tämä on nyt välttämätöntä eikä suomi tee tässä poikkeusta tänään teidän oma puoluetoverinne euroopan parlamentissa on todennut että hän pitää tätä hanketta virheenä

arvoisa puhemies käytän nyt lyhyen puheenvuoron tässä kun täällä on nyt arvosteltu näitä ponsia ja ja ponsien määrää tässä on neljä pontta minun mielestäni neljä tärkeätä ja hyvää pontta mutta mitä tulee sitten energia ja ilmastostrategiamietintöön niin siinä on kymmenen pontta onko se muka ponsien sekamelskaa kun sosiaalidemokraatit esittivät siihen kolme pontta kolme pontta yhteen mietintöön ja he olivat tekemässä tätä strategiaa se ei ole ollenkaan niin kuin ponsisekamelskaa mutta sitten neljästä ponnesta saadaan jotenkin sekamelska aikaiseksi ja kymmenen pontta on jotenkin loogista ja järkevää tässä energia ja ilmastostrategiassa on muun muassa vasemmistoliitto mukana haluan vain sanoa että ponnet mietintöön on aivan normaali käytäntö eduskunnassa ja ponsilla on merkitys myös demarit uskovat siihen
vastauspuheenvuoro talousvaliokunnan jäsenellä edustaja ihalaisella arvoisa puhemies
se on totta että talousvaliokunnan mietintöön koskien energia ja ilmastostrategiaa tuli meidän aloitteestamme kolme pontta lisää muihin ponsiin nähden se johtuu siitä että ne olivat hyviä ponsia ja koko valiokunta pystyy pystyy niihin yhtymään toisin kuin näihin ponsiin tässä on se suuri ero siellä käsien taputuksien kanssa hyväksyttiin porukalla ne ponnet koska ne olivat hyviä eikö

näiden ponsien ongelma on oikeastaan näiden ponsien sisältö koska se mitä näistä ponsiesityksistä käy ilmi on se että siitä huolimatta että kokoomuslaiset yrittävät luoda kuvaa siitä että tässä ei olisi mitään ongelmaa ja tämän porsaanreiän jättäminen tähän ei johda minkäänlaisiin ongelmiin niin näiden ponsien lausumien sisällön perusteella on selvää että myöskin hallituspuolueissa nähdään niitä epäkohtia ja mahdollisia ongelmia joihin johtaa tämä jos me hyväksymme tämän lakiesityksen nyt esitetyssä muodossa sehän tässä on ongelma mikäli te tunnustatte niitä epäkohtia uhkia ja ongelmia jotka liittyvät tähän esitykseen niin miksi niitä ei korjata suoraan lainsäädännön kautta niin että tuodaan tämä kokonaisuus eduskunnan käsittelyyn kerralla ja mitä tulee tähän kiireellisyyteen niin toistan vielä kerran että olisi mahdollista toimia myöskin niin että hallitus päättää tämän toimilupaviranomaisen ja tämä muu paketti tuodaan yhtenä kokonaisuutena kun omistuksen avoimuuden turvaamat esitykset ovat olemassa ja

kristillisdemokraatit ovat koko tämän prosessin ajan yrittäneet ja pyrkineet toimimaan realistisesti hallintarekisteröinti on se omistuksen muoto mikä on kaikkein yleisin tällä hetkellä euroopassa me vaikutimme siihen että pystymme saamaan tämän suomi poikkeuksen aikaiseksi nyt me pystymme täällä vaikuttamaan siihen että me sijoittajalle säädämme sen velvollisuuden ilmoittaa omistuksensa julkiseen omistusrekisteriin koska niin kuin olen monta kertaa todennut tämän asian ytimessä on todellakin tämä

on ihan hyvä että tämä viidenkymmenen prosentin ennakonpidätyskin on tänne tuotu ja esitelty erityisesti pidän hyvänä tätä turusen ensimmäistä pontta jossa nyt nämä listaamattomat osakkeet otetaan pois käsittämätön lapsus mikä mikä sinne mietintöön oli jäänyt toivon että näillä tätä saataisiin parannettua mutta moite hallitukselle nämä asiat olisi toki pitänyt tuoda lainsäädännössä

puhemies tuntuu sosiaalidemokraateilla vähän olevan hakusessa tämä ponsiasia kokonaisuudessaan edustaja ihalainen tässä antoi ymmärtää että tämä onkin subjektiivinen kysymys että jos ponnet ovat hyviä niin silloin ne ovat ihan tärkeitä ja vievät asioita eteenpäin ovat merkittäviä ja jos ne eivät olekaan subjektiivisesta näkemyksestä hyviä niin sitten ne ovat turhia ja merkityksettömiä hyvin erikoinen näkemys toisaalta edustaja rinne totesi että nämä ponnet vähän niin kuin parantavat tätä esitystä toisaalta edustaja harakka sanoi että ne dramaattisesti muuttavat esitystä yrittäkää nyt hyvänen aika päättää mitä merkitystä näillä teidän mielestänne on olen kyllä edustaja harakan kanssa samaa mieltä dramaattisesti muuttavat esitystä parempaan suuntaan täytyy vielä lopuksi sanoa suuren valiokunnan jäsenenä että huolestuttaa demareiden eu linja haluatteko te erota eusta vai mitä te haluatte tehdä kun teillä nyt on tällainen linja että eu asetuksia ei pitäisi millään tavalla täällä soveltaa

arvoisa herra puhemies kyllä tämä keskustelu osoittaa että

sanoa pakka on sekaisin ponsineen päivineen hallituksen esityksen osalta edustaja turunen istui vuoden talousvaliokunnan puheenjohtajana tämän esityksen päälle ja siihen opposition kynnet kyenneet kunnes sitten puolivälitarkastelun jälkeen puolessatoista vuorokaudessa tämän esityksen ykskaks olisikin pitänyt käydä prosessin läpi eli se ei kyllä hyvää tapaa noudattanut ollenkaan voi sanoa näin että teillä olisi nämä ponnet ollut tämä vuosi aikaa viedä sinne esitykseen sisälle näin ei kuitenkaan tapahtunut asiantuntijat ja viranomaiset ovat sanoneet että tällä ratkaisulla ei turvata osakeomistusten riittävää yleisöjulkisuutta tai tiedonsaantia ja halusipa hallitus sitä tai ei niin tämä mahdollistaa nykyistä laajamittaisemman rahanpesun rikoshyödyn piilottamisen veronkierron ja sisäpiirikaupat tämä ei ole opposition keksimää tämä on tullut viranomaisilta asiantuntijakuulemisissa esille

arvoisa puheenjohtaja edustaja myllykoski totesi täällä että hän ei ole ketään syyttänyt hämärämieheksi ja se todella pitää paikkansa mutta edustaja myllykoski teidän edustamanne puolueen puheenjohtaja käyttänyt useaan otteeseen termiä jolla alkaa tavallaan luokittelemaan näitä hallintarekisterin takana olevia pääoman edustajia jotka pitävät helsingin pörssiä pystyssä te edustaja andersson olette käyttänyt nimitystä hämärärekisteri minkälaisia ihmisiä on hämärärekisterin takana voitteko kertoa minulle minkälaisia ihmisiä on hämärärekisterin takana te olette käyttänyt hallintarekisteristä nimitystä porsaanreikä minkälainen porsaanreikä onneksi panitte sen porsaan siihen eteen

intohimot tämän asian tiimoilta debattiin alkavat kuivua

puhemies vastaan mielelläni edustaja eestilän väitteisiin tämä hämärärekisteri nimitys mitä nyt on käytetty tästä esityksestä liittyy ennen kaikkea siihen poliittiseen prosessiin joka on ympäröinyt tätä onhan tässä ollut hyvin monta outoa käännettä se pitää muuten paikkansa että timo soini taitaa olla se henkilö joka on ensimmäisenä käyttänyt tätä nimitystä siinä vaiheessa kun perussuomalaiset vielä vastustivat tätä tismalleen samaa esitystä jota nyt käsittelemme

joka mahdollistaisi tämän suoran omistuksen mallin säilyttämistä ja miksi ei tuoda tätä kokonaisuutta kerralla eduskuntaan niin että näitä epäkohtia jotka hallituspuolueiden edustajat itsekin näkevät tässä esityksessä se käy lausumista ilmi on korjattu lainsäädännössä niin kuin kuuluu tehdä jos haluamme pitää huolta

arvoisa puhemies edustaja andersson minä arvostan sitä että te toitte puheessa julki että se mitä te puhutte on poliittista retoriikkaa on hyvä että te tunnustatte sen minusta ministeri orpo toi täällä esille tärkeän tosiasian joka ei ole poliittista retoriikkaa että eussa ja oecd maissa on tämän vuoden alusta tehty järjestelyjä jotka pakottavat verotietojen vaihtoon eli me saamme suomalainen verottaja saa tiedon sieltä pankeilta koska ne ovat velvoitettuja sopimuksen perusteella antamaan tiedot

osingoista tai sitten erinäköisistä voitoista ei ilmoiteta verottajalle niin se on rikos nyt pitää erottaa kaksi asiaa normaali taloudellinen toiminta pääoman normaali sijoitustoiminta joka pitää pitää yllä työpaikkoja ja elinkeinoelämää ja yrityksiä ja sitten on rikollisuus ja rikollisuutta yksikään puolue käsittääkseni ei tässä salissa halua edistää

parviainen ja kaikki muut

arvoisa puhemies voidaan varmaan noissa pitkissä puheenvuoroissa käydä läpi tätä mutta esimerkiksi rinne on johdonmukaisesti vastustanut sellaista linjaa yritetty mahdollistaa että näitä omistuksia voitaisiin piilotella meiltä löytyy kyllä mustaa valkoisella täältä mutta arvoisa puhemies täällä hallituspuolueet ja turunen sanoivat että tämä on ikään kuin normaalia vain että istunnosta toiseen aina tulee uusia ponsia ette te tästä käsittelystä normaalia saa kyllähän se tilanne on tämän hallintarekisterin kanssa niin että nämä puheet on kuultu aikaisemmin kaksituhattaviisitoista sanottiin että suomessa on pakko sallia hallintarekisteröinti

ja sen jälkeen kun oppositio kiinnitti asiaan huomiota esitys vedettiin pois nyt tätä taas vietiin hämärässä ja taas kun oppositio laittaa valokeilat kohti hallitusta niin tulee korjauksia ja korjauksien korjauksia hallitus on yrittänyt hämärässä viedä läpi tätä ja aina kun valot on laitettu päälle niin hallitus on ollut kuin jänis ajovaloissa joka on ryhtynyt tekemään korjauksia omiin jo aikaisempiin korjauksiinsa tilanne on se että tämä voitaisiin säätää niin että julkisuus

täytyy kiittää ensin edustaja essayaha työskentelystä silloin eu parlamentissa ja edelleenkin erittäin rakentavasta oppositiotyöstä mutta muusta oppositiotyöstä nyt ei voi oikein rakentavasti sanoa kun täällä sanotaan että on hämärässä tehty turmiolan tommia illan hämärässä päätetty sisäpiirikaupat lisääntyvät salassapito hämärärekisteri korruptio rahanpesu veronkierto omistusten piilottaminen laiton rikos ja niin edelleen eli hyvin hyvin voimakkaasti mikä mielikuva tulee yleisölle tästä meidän

meillä on todellakin satakolmekymmentä pörssiyritystä ja puolet niitten pääomista tulee erilaisten rekistereitten kautta jo tällä hetkellä ja pikkuisen tarkkuutta varmaan aikaisemmin moni toimittaja ja myös edustajat ovat tsekanneet stubbin esityksen ja tämän hallituksen nykyisen esityksen ja näillä on huomattava ero sitten tarkkuutta myös päivään ei tämä prosessi ole kestänyt vuotta täällä eduskunnassa sen kesto on ollut yksi vuosi yksi kuukausi ja seitsemäntoista päivää ja meillä on tarkalleen nyt aikaa kolme ja puoli kuukautta kaksikymmentä päivää saada tämä eteenpäin saada suomeen euroclear finlandille

arvoisa puhemies vasemmistoliitolle ei ole kyse poliittisesta retoriikasta kun me olemme huolissamme veronkierrosta ja ja aggressiivisesta verosuunnittelusta vaan me haluamme aidosti tehdä politiikkaa jolla me pystymme puuttumaan tähän ongelmaan jonka laajuutta ei ehkä täysin edes tiedosteta hallituspuolueiden keskuudessa kukaan ei myöskään ole väittänyt että kaikki hallintarekisteriä käyttävät olisivat rikollisia tällaista väitettä ei ole esitetty tässä salissa sen sijaan me olemme sanoneet että hallintarekisteröinnin salliminen jopa ulkomaiden kautta niin kuin nyt esitetään helpottaa omistusten piilottamista ja veronkiertoa sellaisille henkilöille jotka sitä haluavat tehdä meidän huolemme tästä jakavat myöskin esimerkiksi asiantuntijat veroviranomaiset ja poliisit jotka tekevät töitä tämänkaltaisten rikosten torjumiseksi toistan vielä kerran kysymykseni siitä että kun kerran tämä poikkeus on asetukseen neuvoteltu niin miksi ei haluta pitää kiinni siitä ja kun selvästi tiedostetaan ja ongelmat jotka tähän esitykseen liittyvät niin miksi niitä ei korjata lainsäädännöllä niin että tuodaan tämä paketti kerralla kokonaisuutena tänne saliin
vielä olen merkinnyt vastauspuheenvuorot edustajille lindtman turunen ja rinne

mennäänpä nyt sitten eteenpäin

arvoisa puhemies täällä on oppositiota syytetty pelottelusta pelottelusta kun me olemme olleet huolissamme esimerkiksi siitä mitä vaikutuksia tällä lakiesityksellä on viranomaisten mahdollisuuksiin paljastaa esimerkiksi rahanpesurikoksia ensinnäkin on todettava että sellaista retoriikkaa on hallituspuolueiden omasta rivistä käytetty jossa on todettu että he eivät ole tulleet valituksi eduskuntaan edistämään rikoksia edustaja pirttilahti on kuultu hallituspuolueiden rivistä perussuomalaisten rivistä jotka tosin nyt eivät tänään täällä ole puolustamassa ja

minä luotan nyt valitettavasti enemmän kuin teidän poliittisiin arvioihinne täällä onneksi keskusrikospoliisiin ja poliisiin jotka ovat lausunnoissaan nimenomaan tähän lakiesitykseen todenneet esimerkiksi keskusrikospoliisi että tämä sisältää vaaran siitä että tämä avaa rikoksentekijöille kanavan esimerkiksi laajamittaiseen rahanpesuun ei tämä ole pelottelua nämä ovat viranomaisten huolia

arvoisa puhemies niin kuin täällä edustaja heinonen toi esille ja mikä minulle oli tosi yllätys vasemmistoliitto on ajanut hallintarekisteröintiä suomeen tämä oli minulle oikeasti yllätys ja minun täytyy katsoa ne perusteet että mitkä ne silloin ovat olleet tämä on ihan mielenkiintoinen asia toisaalta sitten

rinne ja ja urpilainen ja demareille ei ollut väliä minun mielestäni tämä on hyvä juttu mitä me me olemme nyt tehneet me olemme tästä arvopaperikeskusasetuksesta ottaneet minimin ja sitten

ja rikoksientorjunnan kannalta me teemme maksimin kansallista lainsäädäntöä kysynkin nyt valtiovarainministeri orpo eikö se ole näin että me otamme nyt minimin tuosta asetuksesta

edustaja turusen mainittua niin vahvasti vasemmistoliiton myönnän

puhemies edustaja turuselle haluan todeta että se että suvi anne siimes vuonna yhdeksänkymmentäyhdeksän on todennut kannattavansa hallintarekisteriä ei tarkoita sitä että vasemmistoliitto olisi ajanut hallintarekisteriä suomeen se ei pidä paikkaansa

nyt toivon että edustaja kankaanniemikin kuuntelee sitten tarkkaan kun tämä

arvopaperikeskusasetus oli valmistelussa kataisen hallituksessa vastuuministerinä oli ministeri vapaavuori nämä asiat oli jaettu sillä tavalla että arvopaperiasiat kuuluivat ministeri vapaavuorelle nämä siirtyivät minulle sen jälkeen kun tämä koko paketti oli kasassa ja voimaantuloasetusta alettiin suomeen määrittelemään tuosta tuosta lähtien olen tyrmännyt hallintarekisterimahdollisuuden suomeen siis suomalaisen hallintarekisterin ja sen mahdollisuuden että suomalaista omistusta voisi piilottaa ulkomaille hallintarekisterien kautta tämä on siis se fakta mitä tässä on tapahtunut elinkeinoministeri vapaavuoren vastuulla olivat nämä

liittyvät asiat silloin ja hän ollut tässä valmistelussa mukana ei sosiaalidemokraattinen ministeri urpilainen eikä rinne

arvoisa herra puhemies kyllä itse olen ymmärtänyt että puolueen puheenjohtajilla on aika iso asemavaltuutus sanoa tällaisia asioita mitä vasemmistoliiton puheenjohtaja silloin esitti ja hän olisi nimenomaan halunnut suomeen hallintarekisterin mitä nyt ei siis nykyhallitus ole suomeen tuomassa tässä keskustelussa on kyllä hämmentänyt se että eduskunta itse opposition toimesta haluaa jollain tavalla painaa näiden ponsien merkitystä pienemmäksi ne ovat tärkeä osa suomalaista parlamentarismia itse olen tottunut siihen että eduskunta käyttää sitä valtaa mikä eduskunnalla on eikä tyydy aina siihen mitä hallitus esittää tässä on nimenomaan toimittu sillä tavalla eli korjattu tätä esitystä eduskunnassa paremmaksi ja eduskunta käyttää sitä valtaa mikä sille on vaaleissa annettu

kun edustaja heinosen edustama puolue vielä tämän vaalikauden aikana tämän hallituksen istuessa on ajanut hallintarekisteriä suomeen niin pidän aika outona ja suoraan sanoen naurettavana kaivaa tällaisia esimerkkejä ikään kuin keinona kääntää huomio pois siitä tosiasiasta että teidän edustamanne puolue vielä tämän vaalikauden alussa perusteli hallintarekisterin tuomista suomeen tällä samalla eu asetuksella nyt teidän kantanne on muuttunut mutta tämä hallitus on edelleen se joka tulee sallimaan hallintarekisterin käytön suomalaisille omistajille ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta ja sitä tosiasiaa ei muuta mikään vanha esimerkki mitä edustaja heinonen sieltä historian syövereistä kaivaa

arvoisa puhemies kyllähän tämä heinosen käymä keskustelu osoittaa että hallitus on todella hädässä tämän asian kanssa luulen että jos tämä keskustelu jatkuisi vielä vähän pidempään kohta oltaisiin jo kuusikymmentä luvulla ja sieltä haettaisiin sitaatteja fakta on se että tämä hallitus kokoomuksen johdolla ja niin että perussuomalaiset ministerit

hyväksyivät hallituksessa hallituksessa esitti hallintarekisteröinnin sallimista suomessa ja se olisi mennyt läpi ilman opposition ja laajan kansalaisten piirin vastustusta joka kerta hallitus on tuonut uuden esityksen ja perustellut sitä eu pakolla ja joka kerta kun oppositio on sen läpivalaissut se esitys on muuttunut niin kävi vielä viime viikolla kun tämä esitys pelastettiin illan hämärästä päivänvaloon tästä te ette pääse irti ja te ratkaisette te ratkaisette mahdollistetaanko se että viranomaisilla on entistä heikommat mahdollisuudet torjua rikoksia tämä on

puhemies oikeastaan tässä on keskiössä tämä tietojenvaihtosopimus jonka mukaan pankkien ja sijoituspalvelulaitosten tulee tunnistaa asiakkaansa ja asiakkaan kotivaltio sekä vuosittain toimittaa kotivaltioon tiedot asiakkaista ja tilien saldoista eli siis jos joku ajattelee niin että hän myy osakkeet ennen osingonmaksua ja ostaa ne takaisin osingonmaksun jälkeen edullisemmin niin sinne tilille tulee saldoa ja ne saldomuutokset sitten ilmoitetaan kotivaltioon kaiken lisäksi on tämä tunnistaminen eli listattujen yhtiöitten tulee tunnistaa omistajansa tämäkin uusi lainsäädäntö on tulossa eusta tämä tänään esitetty ponsi kaksi on yleisöjulkisuusponsi ja tämä on todella hyvä lisää yleisöjulkisuutta suhteessa tämän päivän tasoon huomattavasti nyt kiinnostaakin se mitä oppositio aikoo näitten ponsien osalta äänestää vuosi on mennyt te ette omia mitä aiotte äänestää
aiemmin toteamallani tavalla seuraava vastauspuheenvuoro on edustaja olli poika parviaisella ja sen jälkeen myönnän vielä vastauspuheenvuorot kahden oppositiopuolueen puheenjohtajille elikkä edustaja rinteelle ja edustaja anderssonille mutta en muille sitten on ministerin puheenvuoron

arvoisa herra puhemies palaan edelleen siihen mikä meitä vihreitä erityisesti nyt huolettaa kaikki me varmasti haluamme tehdä tästä esityksestä mahdollisimman vedenpitävän eli me tiedämme että suomi on neuvotellut poikkeuksen eu asetukseen omistusjärjestelmistä me tiedämme että tämä poikkeus on sidottu nykyiseen laintilaan kun laki muuttuu poikkeus lakkaa olemasta voimassa voimassa toisin sanoen jos vaikkapa nyt sitten joku suomalainen taho valittaa tulevaisuudessa eu tuomioistuimelle siitä että suomalaisia sijoittajia kohdellaan eriarvoisesti niin voiko eu tuomioistuin tuomita että hallintarekisteröinti tulee sallia suomalaisille myös suomessa nyt kun neuvottelemamme poikkeus ei enää jatkossa ole voimassa näin tämä päätös joka tehdään nyt tämän lain myötä johtaisi välillisesti hallintarekisterin hyväksymiseen myös suomessa myöhemmin pyytäisin että tähän kiinnitetään huomiota sillä meillä kaikilla on varmasti tavoitteena huolehtia siitä että porsaanreikiä on mahdollisimman vähän ja itse prosessista kun ihmetellään miksi kansa tästä kovasti kohkaa ja ihmiset ihmettelevät ja me täällä eduskunnassa ihmettelemme voi katsoa peiliin menettelytapa on on ollut todella erikoinen

puhemies edustaja kopralle haluan todeta sen että ei sdp vastusta millään tavalla pääomahuollon vahvistamista yritysten näkökulmasta ne ne toimenpiteet ovat järkeviä ja hyviä aloitteita tässä kokonaisuudessa me vastustamme sitä että omistusta salataan me vastustamme sitä että se mahdollistaa sen että tulee uusia keinoja kiertää verotusta uusia keinoja omistuksen salaamiseen ja uusia keinoja korruptioon uusia keinoja sisäpiiririkoksiin tämä hallituksen esitys tarkoittaa sitä nämä ponnet parantavat tätä tilannetta jonkin verran mutta

arvoisa puhemies kuten edustaja rinnekin tässä toi esille kyllä siinä päällimmäisessä huolessa tässä on kyse nimenomaan omistustietojen julkisuudesta ja siitä ettei luoda käytäntöjä jotka helpottavat veronkiertoa verrattuna siihen mitä se on tällä hetkellä

takaa omistustietojen yleisöjulkisuutta mikä on äärimmäisen tärkeää erilaisten viranomaisten poliisin mutta myöskin esimerkiksi tutkivien toimittajien näkökulmasta joilla pitää olla mahdollisuuksia tehdä oma työnsä niin että voivat kaivaa mielenkiintoisia tietoja puolueiden puheenjohtajien tai vastuuministereiden taloudellisista kytköksistä ja mahdollisista rahoittajista toistan vielä kerran myöskin sen että ongelma tässä ei ole nämä lausumat sinänsä vaan se että vaikka näistä lausumista käy ilmi se että myöskin hallituspuolueissa tiedostetaan niitä epäkohtia ja riskejä jotka liittyvät tähän nyt käsittelyssä olevaan esitykseen niin miksi näihin epäkohtiin ei puututa lainsäädännöllä kysyn ministeriltä vielä kerran niin että tuodaan tämä koko paketti kerralla tänne käsittelyyn
ministeri ja pyynnöstä kolme minuuttia

arvoisa puhemies edustaja anderssonista aloitan kyllähän me tiedostamme sen että meillä ei ole keinoa estää esimerkiksi saksassa hallintarekisteröintiä heillä käytössä olevana järjestelmänä emmekä voi kieltää suomessa asuvaa silloin käyttämästä sitä saksassa mutta me olemme tehneet siitä kannattamattoman tiedostamme tämän ja oikeastaan tämä koko keskustelu on pyörinyt tämän tiedostamisen ympärillä ja hallituspuolueet ovat yhdessä hakeneet siihen loppuun asti keinoja joilla me teemme siitä mahdollisimman kannattamattoman kuten kuten täällä talousvaliokunnan puheenjohtaja totesi me olemme maksimoineet avoimuutta tässä eu lainsäädäntöympäristössä ja maksimoineet myöskin verottajan tietojensaantia ja sitä kautta verottajan oikeussuojaa siinä että suomeen kuuluvat verot pystytään keräämään maksimaalisesti me olemme siis mitä mielestäni ja mielestämme tässä on voitavissa mitä tulee tähän keskusteluun siitä kenen vastuulla tämä on ollut niin se pitää paikkansa minkä edustaja puheenjohtaja rinne totesi tämä oli kataisen hallituksessa ministeri vapaavuoren vastuulla silloin kun tätä eu asetusta tehtiin toki samassa hallituksessa jossa olitte siirtyivät teille te ette varmasti sitten ehtineet tekemään suomeen sitä lainsäädäntöä joka olisi kieltänyt tämän vai oliko niin että ei löytynyt sellaista tapaa millä voidaan kieltää siitähän on kyse taas tullaan samaan asiaan ei ole löytynyt tapaa millä estetään tämä hallintarekisteröinti mutta siis vielä kerran perusasioihin on eu lainsäädäntöasetus taustalla joka luo raamin me emme salli hallintarekisteröintiä suomeen suomi on maailman huippumaita avoimuudessa tietojensaannissa siinä miten tutkiva journalismi viranomaiset saavat tietoja olemme maailman huippumaita tämä tosiasia ei tule muuttumaan olkaa huoleti niistä lausunnoista joihin täällä useasti viitataan suurin osa minun käsitykseni mukaan viittaa siihen aikaisempaan pois vedettyyn esitykseen joka piti hallintarekisterin sisällään suurin osa siis näistä väite siitä että suomi menee eri suuntaan kuin eurooppa ei perustu ainakaan mihinkään minun saamiini tietoihin onko saksa muuttamassa järjestelmäänsä ei minun tietääkseni onko ranska muuttamassa järjestelmää ei minun tietääkseni suomi on avoimuudessa huippua kun me saamme nyt vielä sen yhteisen lainsäädännön voimaan joka on voimassa joka vielä lisää viranomaisten ja verottajan tietojensaantia niin kuten kerroin meidän tilanteemme on itse asiassa vielä parempi ja edelleenkin veronkiertäminen on rikos meillä on myöskin maailman parhaat poliisit ja muut viranomaiset veroviranomaiset jotka pystyvät näitä asioita hyvin jatkossakin selvittämään suomi on lisäksi euroopan unionin jäsenmaa meitä sitoo eurooppalainen lainsäädäntö tämän talon ja hallituksen vastuulla on tuoda tämä eurooppalainen yhteinen lainsäädäntö myöskin kotimaahan

arvoisa puhemies haluan nyt sanoa kun kun valtiovarainministeri hiukan vihjasi että nämä siteeratut asiantuntijalausunnot eivät olisi koskeneet tätä lakiesitystä ja sitten myöhemmin korjasi kun pyysin vastauspuheenvuoron nämä siteeraamani keskusrikospoliisin ja poliisin antamat lausunnot ovat nimenomaan tähän lakiesitykseen joka täällä tänään on käsittelyssä ja niissä yksiselitteisesti poliisit toteavat että tämä sisältää vaaran kun täällä on päivitelty näitä sanoja edustaja pirttilahti esimerkiksi rahanpesun ja piilottamiseen ja mitä tulee vielä tähän suuntaan mihin suuntaan suomi on menossa niin teidän oma puoluetoverinne euroopan parlamentin sirpa pietikäinen on tänään lehdessä todennut

on virhe ja tämä on poikkeama eurooppalaisesta linjasta kasvava paine on juuri toiseen suuntaan teidän oma puoluetoverinne on tänään kumonnut juuri ne puheet jotka te äsken piditte tuossa pöntössä arvoisa valtiovarainministeri
arvoisa puhemies konkretisoin vielä kerran esimerkin kautta opposition esittämää kritiikkiä ja vaihtoehtoa koska me emme ole esittäneet senkaltaisia ratkaisumalleja kertaakaan tämän käsittelyn yhteydessä kuin mihin ministeri nyt tässä viittasi me ihmettelemme sitä miksi meillä ei ole täällä nyt käsittelyssä lakiesitystä tästä viidenkymmenen prosentin ennakonpidätyksestä vaan ponsi me ihmettelemme sitä miksi täällä ei nyt ole käsittelyssä lakiesitystä tästä julkisesta omistajarekisteristä vaan ponsi kuten tiedämme nämä verosopimusten kautta ainoastaan verottajalle eli se malli minkä hallitus nyt esittää ja ne ratkaisut mitä esitetään eivät turvaa me ihmettelemme sitä miksi täällä ei ole käsittelyssä nyt esitystä suomalaisten velvoittamisesta omistamaan suomalaisia osakkeita suoraan ja miksi ei ole esitystä näiden listaamattomien yhtiöiden osalta ja niiden poisjättämisestä tästä esityksestä vaan ainoastaan ponsi tähän se kritiikki liittyy miksi hallitus tuo tätä esitystä eteenpäin tällä tavalla miksi tämä ponsisekamelska eikä kunnollista lainsäädäntöprosessia
vielä vastauspuheenvuoropyyntöjä että annan vastauspuheenvuorot edustajille pirttilahti

tuossa edustaja lindtman mainitsi nimeltäkin ainakaan siellä poliisien listauksissa ei tästä hämäräillasta kuulu mitään eikä turmiolan tommista eikä hämärärekistereistä kyllähän nämä ovat ihan teidän omia keksintöjänne sieltä opposition suunnasta ja ja se mielikuva mitä täällä nyt tehdään että me teemme hämäriä töitä me teemme täällä aitoa lainsäädäntöä suomalaiselle

pohjautuu rehelliseen toimintaan pääosin ja kuten sanoinkin suomalaisessa pörssissä on puolet hallintarekisterirahoitettua ulkomaista pääomaa tällä hetkellä ongelmakohtahan todellakin on tämä viranomaisjulkisuus jota on parannettu tällä hetkellä automaattisella verotietojärjestelmällä bepsillä ja muilla kansainvälisillä sopimuksilla se on tuonut euta avoimemmaksi mutta yleisöjulkisuuden osuus on meillä probleema ei eu tule kääntämään kovin helposti siellä omaa suuntaansa yleisöjulkisuuden osalta he ovat hyvin yksityisen suojan alla tällä hetkellä siellä on oikeastaan tämä liputusjärjestelmä ainoa millä me saamme tietoa

puhemies en tiedä mitä lausuntoja nyt edustaja lindtmanilla on tuossa käsissään ollut mutta voitte uskoa sen että minä olen yrittänyt katsoa tähän hallituksen esitykseen liittyviä lausuntoja niin poliisin oikeusministerin kuin syyttäjälaitoksenkin mutta sieltä ei löydy sellaista tukea sille että tämä lisäisi jotenkin harmaata taloutta tai tai rikollisuutta ja sitten mitä tulee meppi sirpa pietikäisen lausuntoon niin sehän tuli talousvaliokuntaan puhelimen välityksellä ja ja nätisti sanottuna oli miedoin tai vähemmän asiapitoinen kaikista lausunnoista mitä oli miksi ponnet ovat nyt tässä niin kyllä tämä totuus on vain se että hallitus pääsi yksimielisyyteen tämän hallituksen esityksen eteenpäinviemisestä sen takia koska aikataulupaine on kova ja pääsi sopimukseen sillä edellytyksellä että me muutamme sitä muuta lainsäädäntöä siitä päästiin sopimukseen ja nämä ponnet ovat nyt niitä

kun esitys pohjautuu siihen eu asetukseen vuodelta kaksituhattaneljätoista josta tulee se että hallintarekisteröinti on käytössä niissä euroopan maissa jotka niin haluavat niin siitä syntyy se ongelma josta täällä on nyt päiväkausia puhuttu ja kyllä tässä on ongelma ja siihen olemme pyrkineet etsimään ratkaisuja mutta me emme ole löytäneet ratkaisua jolla voisimme kieltää sen ja tämä on se viranomaisongelma siksi tämä ennakkovero kova sellainen ja maksimaalinen tietojen avoimuus ja julkisuus ovat ne meidän vastauksemme siihen vielä mitä tulee parlamentaarikko pietikäiseen niin hän on sanonut että euroopassa paine kasvaa avoimuuden suuntaan eli siis suomen perinteisen kannan suuntaan ja se on hyvä asia minä toivon että tässä suunnassa euroopassa lainsäädäntöhankkeet menevät eteenpäin kuten ovat menneet nytkin

edistävään lainsäädäntöön ja toivon että tämä kehitys jatkuu suomi on siis kärkimaa avoimuudessa ja tietojensaannissa ja sitä kautta myöskin verovarojen keräämisessä

arvoisa puhemies hallintarekisteröinti on euroopassa yleisesti käytössä eu asetus sallii pörssiyhtiön laskea osakkeitaan liikkeeseen

tämä eu asetus on ollut suomen osalta voimassa jo vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien asiassa aktiivinen oli silloinen valtiovarainministeri ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja jutta urpilainen suomalaiset europarlamentaarikot saivat neuvoteltua poikkeuksen kuten täällä on todettu joka mahdollistaa jäsenvaltion pitämään kiellettynä hallintarekisterin omassa maassaan perussuomalaiset ovat tyytyväisiä saavuttamaansa neuvotteluratkaisuun hallintarekisteriasiassa suomessa asuvilla ulkomailla hallintarekisterin kautta sijoittaville lätkäistään ankara niin kuin valtiovarainministeri sanoi viidenkymmenen prosentin ennakonpidätys jos osakkeiden omistustiedot eivät ole käytettävissä sosiaalidemokraatit ovat pitäneet tätä perussuomalaisten neuvottelemaa viidenkymmenen prosentin ennakonpidätystä merkityksettömänä voi olla että sosialistille viidenkymmenen prosentin ennakonpidätys ei ole riittävästi mutta meille muille se on kova jos ilmoitusta ei tee keppinä on siis tämä korkeampi veroaste kova ennakkovero tekee ulkomaisen hallintarekisterin käytön täysin kannattamattomaksi ja verotulot tulevat suoraan suomen arvoisa puhemies toisin kuin oli stubbin alkuperäisessä esityksessä vuonna kaksituhattaviisitoista jota silloin puheenjohtaja soini kutsui hämärärekisteriksi hallintarekisteröinti on suomessa jatkossakin kiellettyä tämä oli ja on perussuomalaisten ehdoton vaatimus aiemmin esillä ollut lähdevero ennakonpidätyksen sijaan olisi aiheuttanut vaikeuksia pääomamarkkinoille ja elinkeinoelämälle sillä se olisi koskenut myös suomalaisten yritysten ulkomaisia omistajia hallituksen esityksessä ei ole porsaanreikiä jotka mahdollistaisivat hallintarekisteröinnin kiellon kiertämisen ulkomaiden kautta veroviranomaisten automaattinen tietojenvaihto on jo vähentänyt ratkaisevasti ulkomaisten sijoitusten salaamismahdollisuuksia viittaan tällä muun muassa ylen uutiseen neljästoista helmikuuta kaksituhattaseitsemäntoista pian tulevan automaattisen tietojenvaihdon laajentumisen myötä pankkien on tunnettava ja tunnistettava asiakkaansa ja heidän kotimaansa mahdolliset yritykset rajoittaa sitovan eu säännöksen soveltamista katsottaisiin todennäköisesti eu oikeuden vastaisiksi suomalaisilla yhtiöillä on vuodesta kaksituhattaneljätoista ollut valintaoikeus laskea osakkeitaan liikkeeseen muuallakin kuin kotimaansa arvopaperikeskuksessa tämä tilanne ei muutu mitenkään vaikka tämä hallituksen esitys ei tulisi sosiaalidemokraattinen retoriikka arvo osuusjärjestelmästä on on ollut yhtä värikästä kuin sosialistien vappupallot kerrataanpa hieman edustaja urpilainen oli aktiivinen kun suomelle neuvoteltiin tämä eu asetus hallintarekisteristä vuonna kaksituhattaneljätoista silti suomalaiset yritykset eivät ole käyttäneet mahdollisuuttaan laskea liikkeelle osakkeitaan ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa

osakkeiden kotimaa kyllä saadaan tietää lisäksi automaattinen tietojenvaihto laajenee ja parantaa oleellisesti tilannetta arvoisa puhemies oppositiopuheet sikseen totuus on että hallituksen esityksessä ehdotettu kansallinen lainsäädäntö ei lisää mahdollisuuksia veronkiertoon kuten valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos armi taipale kirjoittaa eu asetuksen vuoksi tehtävät lakimuutokset tekevät ulkomaisen hallintarekisteröinnin nykyistä kannattamattomammaksi näistäkin lähtökohdista edustaja turusen tänään tekemät lausumaesitykset lausumaesitykset ovat erittäin kannatettavia ja täytyy vielä sosiaalidemokraattien suuntaan sanoa että kuten edustaja harakka tänään sanoi tämä ponsien kokonaisuus dramaattisesti muuttaa tätä lakiesitystä ja se muuttaa sitä paremmaksi ja hyväksyttäväksi

kyllä minä haluan nyt vielä kerran uudelleen edustaja elolle ja kaikille tässä salissa todeta sen että tämä asiakokonaisuus arvopaperiasetus oli ministeri vapaavuoren vastuulla aina tuonne elo syyskuuhun vuoteen kaksituhattaneljätoista asti ei ole millään tavalla ollut

puhemies jos puhutaan eun tasolla tehtävistä päätöksistä ja tästä asetuksesta niin fakta on myöskin se että edellinen hallitus oli se joka neuvotteli asetukseen tämän poikkeuksen koska se halusi säilyttää ja mahdollistaa suoran omistuksen säilyttämisen suomessa tämä hallitus on se joka ei uskalla pitää kiinni suomen tulkinnasta niin että suoran omistuksen vaatimus ulotetaan myöskin ulkomailla sijaitseviin arvopaperikeskuksiin niin kuin esimerkiksi tämä hallitus on se joka menee eun selän taakse kun edellinen hallitus oli se joka uskalsi myöskin eun suuntaan neuvotella suomen edun mukaisia poikkeuksia

arvoisa puhemies pidän hellyttävänä että edustaja andersson haluaa puolustaa nykyistä helsingin pormestaria jan vapaavuorta ja ilmeisesti nyt tässä sitten vähemmän aktiivisia jutta urpilaista ja antti rinnettä täytyy sanoa edustaja rinne täällä aikaisemmin kommentoi että nämä ponnet vähän niin kuin parantavat tätä esitystä seuraavaksi hän kommentoi että nämä ponnet jonkin verran parantavat tätä esitystä ehkä kohta hän jo myöntää seuraavassa puheenvuorossa saman kuin edustaja harakka että ne dramaattisesti muuttavat tätä lakiesitystä ja niin kuin totesin dramaattisesti paremmaksi ja hyväksyttäväksi vuonna kaksituhattaneljätoista stubbin aikana vuonna kaksituhattaviisitoista esitettiin että myös suomessa suomalaisille tulisi hallintarekisteröinti mahdolliseksi

arvoisa herra puhemies johan tässä on useampia puheenvuoroja asian tiimoilta tänä iltanakin käytetty tuohon kuinka dramaattisesti muuttaa se todellakin muuttaa nämä ponnet ovat aivan erinomaisia erinomaisia oikeastaan yhdyn tässä opposition kritiikkiin siinä mielessä että nämähän olisi voinut prosessissa aikanaan sisälle luoda mutta nämä hyvät asiat syntyvät hiljakseen hyvän keskustelun kautta ja olemme tähän nyt päätyneet ja asia on käsillä eli täällä edustaja turunen esitti hyvät ponnet ja kannatan niitä lämpimästi tähän mukaan eli muutosta tähän kakkoskohtaan eli toteutumistavan osalta mutta sitten myös sitä että me otimme mukaan tähän lainsäädäntöön ja tutkimme tämän listaamattomien yritysten osuuden kummatkin muutokset ovat erinomaisia täällä aikaisemmin myös harri jaskari on esittänyt lausuman ennakonpidätyksestä ja sen suunnasta ennakonpidätys puree paljon paremmin kuin lähdeveropohja ja löydetään sieltä hallintarekisterin takaa näitä suomalaisia sijoittajia jotka todennäköisimmin myös asuvat suomessa malli toimii silloinkin kun yhtiö yhtiö on valinnut suomalaisen arvopaperikeskuksen piilottautuu suomalaisen hallintarekisterin taakse ja silloin kun pörssiyhtiö valitsee ulkomaisen arvopaperikeskuksen eu asetukseen tulevan oikeuden myötä vero pidätetään pörssiyhtiön osingonmaksuhetkellä selkeä asia kaikkinensa tähän probleemaan probleemaan meillä on suomessa hieno järjestelmä hyvä järjestelmä ja suomen pörssin omistuksen yleisöjulkisuusjärjestelmä on kansainvälisesti poikkeuksellinen pohdin tuota kun keskusteltiin siitä mihinkä suuntaan on eu menossa ja mihinkä suomi suomihan itse pyrki näillä omilla toimillaan ja edustaja essayahin mukana siihen että eu olisi mennyt suomen suuntaan saatiin kumminkin poikkeus suomessa sijoitettaville pörssiosakkeille ja pörssiyhtiöiden toiminnalle niin että meillä on meillä on oma avoin järjestelmä suomessa eussa on hyvin tiukka ja myös se että siellä on oikeastaan ainoastaan tämä liputusjärjestelmä jos jos osakkeiden osuus muuttuu viisi prosenttia suuntaan tai toiseen niin silloin vaaditaan säädöksiä mutta tämän vuoden alusta on tullut voimaan tämä veroviranomaisten automaattinen tietojenvaihto joka on merkittävästi parantunut tämän vuoden alusta lukien sillä saadaan tietoa myös hallintarekisterin takaa tässä aika paljon puhuttiin rikollisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä harmaasta taloudesta se on todellakin rikoksien takana viisikymmentäviisi maata on jo allekirjoittanut tämän verosopimuksen mutta sitten tämä rikollinen toiminta meillä on tälläkin hetkellä edelleen niin että viranomaisten tietojensaanti ulkomailla perustuu nykyisinkin kansainvälisiin sopimuksiin eun sääntelyyn ja oikeusapupyyntöihin niin että löydetään tietoja kyllä sitä kautta mutta se on työläämpää kuten on todettu lisäksi on tämä pep järjestelmä meillä menossa ja sitten sitten rahanpesulainsäädäntö millä millä tähän keinotteluun ja näihin opposition mainitsemiin erilaisiin rikollisiin toimintoihin voidaan voidaan vaikuttaa eu on siinä kehittynyt tämän vuoden aikana se on se on todettava tähän hallintarekisterin

yleisöjulkisuuteen se on ehkä probleemallisempaa niin kuin tuossa aikaisemminkin totesin että siellä on vahva

sen eteen meidän täytyy myös tehdä vahvasti töitä ja sen takia nämä ponnet ovat olemassa että että myös tähän paneudutaan ja laitetaan hallitus hallitus työskentelemään tässä on kysytty siitä kuinka vahva ponsi voi olla sehän on eduskunnan osoitus hallitukselle että teette näin siinä täytyy olla kovat perustelut hallituksella jos ei niin toimita kuin eduskunta on edellyttänyt siinä on siinä on kova kova selvitys ja selitys jos hallitus ei mene siihen suuntaan mitä eduskunta on edellyttänyt ja senhän takia näitä tehdään tämä on vähän erilainen ponsi kuin kunnan hallinnossa älkää verratko siihen se on vähän kuin toivomusponsi jos kunnanvaltuustossa asetetaan ponsi

viime viikolla tätä hallintarekisteriä vietiin eteenpäin illan viimeisinä tunteina ilolla kyllä tervehdin sitä ratkaisua että asia saatiin näin päivänvaloon tämä keskustelu on osoittautunut hyödylliseksi

ja viranomaisilta on kuultu tämä ratkaisu ei turvaa osakeomistusten riittävää yleisöjulkisuutta tai tiedonsaantia oli kyllä havaittava että edeltävällä puhujalla edustaja pirttilahdella oli jäänyt kotiläksyt tekemättä nimittäin poliisin lausunnosta on suoraan luettavissa arvioinnin kohteena oleva esitys sisältää nykymuodossaan perustellun vaaran siitä että ehdotettu mahdollisuus moniportaiseen ja hajautettuun säilytykseen avaa rikoksentekijöille nykyistä turvatumpia kanavia esimerkiksi laajamittaiseen rahanpesuun ja rikoshyödyn piilottamiseen eli eivät nämä asiat ja nämä huolet ihan opposition omia keksintöjä ole kysymys on siitä haluammeko huolehtia omistamisen julkisuudesta ja verottajan tiedonsaannista kysymys ei ole siitä että eu pakottaisi meidät hallintarekistereihin tai että emme voi säätää ulkomaita koskevia lakeja viime kuussa hyväksyttiin osakkaiden oikeuksia koskeva direktiivimuutos jolla annettiin yhtiöille oikeus tunnistaa kaikki osakkaansa myös hallintarekisterin takana piilottelevat ja direktiivi kyllä tukee

on erittäin tärkeää että tähän talousvaliokunnan mietintöön sisältyvien kolmen lausumaehdotuksen pääasiallinen pääasiallinen sisältö ja henki toteutuvat mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti siten veronkierron edellytyksiä saadaan tilkittyä tässä mietinnön ensimmäisessä lausumaehdotuksessa mainittu lähdeveroprosentti on nyt täsmentymässä ennakonpidätykseksi ja sen arvo tarkentumassa viideksikymmeneksi prosentiksi millä turvataan rehellisten veronmaksajien etu nimenomaan tämä korkea ennakonpidätysprosentti on se uhka joka muodostaa korkean esteen veronkierrolle rehelliset omistajat selviävät jatkossakin normaalilla osinkoverolla kuten edustaja elo totesi automaattisen tietojenvaihdon laajenemisen myötä osakkeiden säilyttäjän tulee tuntea ja tunnistaa asiakkaansa säilyttäjällä on tällöin tieto asiakkaan verotuksellisesta asuinvaltiosta ja juuri siihen lausumaehdotuksen mukainen viidenkymmenen prosentin ennakonpidätys perustuu vastaava toteutus lähdeveroa käyttäen olisi ongelmallinen koska se kohdistuisi ennen kaikkea ulkomaisiin omistajiin ja aiheuttaisi ongelmia lähdeveron palautusten osalta näin ollen lausumaehdotuksen mukainen toteutustapa on huomattavasti järkevämpi mutta silti se toteuttaa talousvaliokunnan mietinnön hengen erittäin hyvin edustaja turusen tänään esittämät kaksi lausumaa parantavat edelleen omistustietojen julkisen saatavuuden edellytyksiä sekä estävät verokeinottelun suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön liittämisellä ulkomaiseen arvo osuusjärjestelmään

verotuksen yhdenvertaisuuden kannalta hyvin merkittävä ja tukkii julkisessa keskustelussa esiin nousseita porsaanreikäepäilyjä tätähän oppositiokin on tänään täällä kilvan kiitellyt näiden muutosten ja tarkennusten myötä ulkomaisen hallintarekisterin käyttö suomalaisten osakeyhtiöiden osakkeiden säilyttämiseksi muuttuu aiempaakin epätodennäköisemmäksi ja kannattamattomammaksi kun omistaja on suomessa verovelvollinen

arvoisa

täytyy sanoa että ei ole kyllä tullut mieleenkään nukahtaa kyllä sanan peistä on sen verran vilkkaasti heilutettu nyt ihan ensimmäiseksi haluan todeta että toivotaan että tästä kunnialla selvitään sillä kyllä näitten ponsien muuttamisen yhteydessä saattaa olla nyt sellainen ristiriita että puhemies joutuu pohtimaan onko turusen ensimmäinen lausumaehdotus esityksen ja mietinnön kanssa ristiriidassa kun listautumattomia listautumattomia yhtiöitä ei ole siis suljettu pois esityksessä nyt käynytkin näin ikävästi että tässä kohtaa ensimmäinen lausuma on ristiriidassa sen kanssa missä nyt halutaan listautumattomat pois kun se on edelleen esityksessä mukana niin että niitä ei ole suljettu pois mutta tämä varmaan sitten

no kunhan nyt toin esille että tässä tämmöinen pieni termistönäkemys on

kuitenkin voidaan todeta tietoja on annettu kuinka velvoittavaa se on edellytetään tai kerrotaan meille täällä että on pakko antaa tietoja näillä pankkiiriliikkeillä on oikeus saada niitä tietoja ne ovat kaksi ihan eri asiaa ja minua kiinnostaa se yksi perustavaa laatua oleva seikka kun en tunne tätä direktiiviä niin perusteellisesti anteeksi asetusta että mitä jos tätä ei noudateta minkälaisia sanktioita siinä kohtaa on näillä toimijoilla sen kysymyksen toivottavasti valiokunnan puheenjohtaja osaa minulle paremmin kertoa
arvoisa puhemies

se mikä tässä keskustelussa edelleen hämmentää on ne ristiriitaiset viestit mitä tulee hallituksen suunnasta jotka eivät lisää luottamusta siihen että tässä tosiaankin

hallintarekisterin käytön helpottamiseen eli selvästi näkee että tähän liittyy epäkohtia ja ja mahdollisia riskejä joihin pitää puuttua toinen ristiriita on se että vastuussa oleva ministeri tässä sanoo että kaikki on tehty mikä on voitavissa siitä huolimatta meillä on nyt täällä pitkä liuta erinäisiä lausumia jotka velvoittaisivat hallitusta valmistelemaan aika paljonkin lakiesityksiä joiden kautta sitten puututtaisiin osakeomistusten avoimuuteen ja esimerkiksi siihen että suoraan jätettäisiin pois listaamattomia yhtiöitä tämän järjestelmän piiristä mikä siis tosiaankin edelleen sisältyy tähän esitykseen nämä ristiriidat eivät herätä minussa luottamusta sen suhteen että tämä kokonaisuus olisi hallituksen hanskassa edelleen esitän miksi meillä ei ole täällä esityksiä näistä korjaavista toimenpiteistä miksi täällä ei ole esitystä ennakonpidätyksestä julkisesta reaaliaikaisesta omistajarekisteristä miksi ei ole esitystä suomalaisten velvoittamisesta suoraan omistukseen tai näiden listaamattomien yhtiöiden pois jättämiseen kun hallituksella on ollut vuosi aikaa valmistella juurikin näitä esityksiä

arvoisa puhemies annan jälleen käyttäytymisselityksen täällä äänessä kun joskus aikaisemmin keskusteltiin energiasta eräästä energiaan liittyvästä tärkeästä uudistushankkeesta olin ollut sen valmistelussa mukana aikaisemmin käytin siitä syystä puheenvuoron tämä asia oli viime vaalikaudella niin kuin täällä edustaja harakka viimeksi tänä päivänä kertoi silloisen talousvaliokunnan käsittelyssä ja olin itse kirjoittamassa suorastaan sitä lausuntoa minkä silloinen talousvaliokunta antoi ja se lausunto meni eu ministerivaliokuntaan eu ministerivaliokunnan kanta oli se viesti ja terveinen jolla suomen ministerit neuvottelivat brysselissä ylipäänsä kun ministeri antaa jonkun esityksen eu säädöstöön kuuluvan esityksen se on ministerin esitys mutta viime kädessä koko se kaikki muukin hallitus valtioneuvosto kantaa siitä vastuun koska se esitys tänne tullessaan on valtioneuvoston esitys eikä yksittäisen ministerin esitys

ranskaan ja lähtisi siellä sikäläiseen arvopaperikeskukseen ja lähtisi hakemaan listaamattomalle yritykselle sieltä ranskasta rahaa sikäläisessä arvopaperijärjestelmässä se todennäköisyys että suomalainen listaamaton niin tekisi on yhtä pieni kuin että m pekkarisesta tulisi joku päivä yhdysvaltain presidentti suurin piirtein samaa

yhteenvetoa siitä mitä lehdistössä kerrottiin hallintarekisteristä huomaatte ei sillä otsikolla olevasta asiasta mikä on nyt käsittelyn pohjana vaan siitä mitä kirjoitettiin hallintarekisteristä monet arvovaltaisetkin lehdet päätoimittajaa myöten kirjoittivat kuinka eduskunta on tekemässä nyt hallituspuolueiden toimesta huonon ratkaisun joka on toista suuntaa edustava kuin on se suunta mihinkä eussa ollaan menossa tai että suomessa ollaan ottamassa hallintarekisteri käyttöön eilen aamulla yleisradiossa jota ei saa arvostella enkä arvostele en tietystikään välitettiin samaa viestiä hyökättiin nyt tässä nimeltä puolueen kimppuun ja kerrottiin kuinka se teki takinkäännöksen vastustaessaan vielä vuonna kaksituhattaviisitoista tätä esitystä ja nyt sitten kannattaa tätä esitystä mitä yritän tällä sanoa kyllä jos ei muuta eduskunnan varapuhemiehen tehtävänä ole niin on ainakin se että yrittää kertoa edes ne faktat istunnossakin esille mitkä tähän asiaan liittyvät se fakta on nyt vain se että tämä esitys ei ole sama kuin silloisen ministeri stubbin allekirjoittamana tänne tullut hallituksen yhteinen esitys ei ole vielä edellisen viikon istunnossa täällä suurin piirtein siltä ilmansuunnalta väitettiin että hallintarekisteri on tulossa suomeen ei ole tulossa ei ole tulossa jota nyt käsitellään nimessä ei puhuta mistään hallintarekisteristä sellainen ei suomeen tule suomalaisen yrityksen suomessa liikkeelle laskemat osakkeet on kirjattava

suomalaiseen arvo osuusjärjestelmään henkilökohtaiselle ei yksilöeritellylle vaan henkilökohtaiselle arvo osuustilille siinä on muuten käsite ero yksilöeritelty ja henkilökohtainen arvo osuustili yksilöeritelty voi pitää sisällään esimerkiksi englantilainen barclays voi omistaa vaikka tuhannen osakkeenomistajan osakkeita ja kuitenkin brittiläisessä arvo

on kaikki kirjattu barclaysin nimeen eikä ollenkaan yksittäisten tuhannen omistajan nimeen ja niin poispäin suomeen ei tule hallintarekisteriä se on fakta jonka tässä salissa nyt varsinkin edustajat jotka olette täällä paikalla kaikki tämän tiedätte ettekä kukaan teistä tällä hetkellä tätä väitä mutta tässä salissakin vielä muutama aika sitten puhuttiin siihen tapaan että ikään kuin hallintarekisteri tulisi nyt suomeen toinen väite mikä kerta toisensa jälkeen tulee no niin sitten nyt se meneekö euroopan unioni toiseen suuntaan euroopan unioni säätämällä tällaisesta asetuksesta menee väärään suuntaan jos me olisimme saaneet edellisen vaalikauden talousvaliokunnan ja ymmärrän näin koko eduskunnan tämänhetkisenkin asenne ja mielipideilmaston valossa tehdä ratkaisut koko euroopan unionissa emme tämmöistä asetusta olisi säätäneet vaan olisimme säätäneet kutakuinkin sellaisen järjestelmän kuin meillä suomessa on mutta emme me nyt vaan mitään sille että se asetus tuli kaksituhattaneljätoista voimaan edustaja andersson olette oikeassa että siinä asetuksessa on suomi poikkeus mutta se suomi poikkeus koskee sitä että suomen ei tarvitse suomessa ottaa käyttöön hallintarekisteriä mutta edustaja andersson te ette ole kyennyt täällä minun mielestäni kertomaan millä tavalla te voitte perustella että se suomi poikkeus koskisi myöskin sitä että suomalainen yritys ei voisi laskea liikkeelle muun euroopan maan vaikkapa ranskan järjestelmässä osakkeita ja siellä asiat hoitaa sikäläisen lainsäädännön mukaisessa järjestelmässä ja sikäläisessä arvopaperikeskuksessa ja sikäläisen hallintarekisterin kautta

me emme valitettavasti valitettavasti ja valitettavasti voi kieltää sitä etteikö suomalainen yritys voisi mennä ulkomaille itse asiassa koko tämän asetuksen toinen tärkeä tukijalka onkin tässä se huono tukijalka mutta se nyt vaan säädettiin eikä siellä ole sellaista poikkeusta

jos jos tämä suomi poikkeus koskisi myös kieltoa mennä ulkomaille kysyn mitä tästä asetuksesta suomeen jäisi jäljelle ei mitään koko asetusta ja mitään siitä ei sen jälkeen suomessa itse asiassa tarvitsisi hyväksyäkään koska nämä ovat ne kaksi olennaista asiaa sen toimivaltaisen viranomaisen määrittely mistä laki puhuu on kolmas asia mutta mihin sitä toimivaltaista viranomaista tarvittaisiin sen jälkeen jos suomeen ei otettaisi käyttöön ollenkaan tätä euroopan unionin asetusta tästä asiasta

että koskeeko sittenkin tämä suomi poikkeama myös suomalaisten yritysten menoa ulkomaille luin alan kuuden johtavan yliopistojuristin lausunnot tästä asiasta yksikään heistä ei ollut sitä mieltä että suomi poikkeus koskee mahdollisuutta kieltää suomalaisten yritysten maailmalle menon ja suomalaisten kansalaisten omistuksen niissä suomalaisissa yrityksissä jotka ovat tuonne maailmalle menneet nyt toivonkin ja oikeastaan hyvän lainsäädännön pelisääntöjen kannalta olisi erittäin arvokasta että se tuotaisiin esiin jos täällä on edustajia jotka voivat tukeutua johonkin juridiseen dokumenttiin joka sanoo että kyllä vain voidaan kieltää minä luin myöskin oikeusministeriön lausunnon tästä asiasta erittäin tarkkaan eikä sekään tulkitse niin että suomi poikkeus koskisi suomalaisten yritysten ja suomalaisten sijoittajien menemistä maailmalle

tai viidessäkymmenessäkuudessa maassa tämän vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopulla ensimmäisen kerran suomen verottaja saa kaikista euroopan unionin maista paitsi itävallasta itävalta ei ole järjestelmässä vielä mukana tiedot niistä suomalaisista yrityksistä ulkomailla jotka ovat maksaneet osinkoa suomessa asuvalle kansalaiselle ihan tasan tarkasti

esimerkiksi

suomalainen yritys saa tietoon ketkä ovat ne ne kansalaiset jotka omistavat jotain suomalaista yritystä siellä vaikkapa nyt ranskassa ja tämän yrityksen kautta tiedot menevät ranskan viranomaisille ja ranskan viranomaisten kautta tulevat suomen verottajalle kaiketi näin tämä asioiden kulku taitaa taitaa kulkea kun tämä on uusi järjestelmä ja tähän voi liittyä näitä aukkoja

että se ei välttämättä ole niin hirveän vedenpitävä tässä alkuvaiheessa ja yhdellä kertaa kuittaan on hyvä että nämä erilaiset ponnet täällä nyt hyväksytään koska ne kertovat siitä samasta tahtotilasta suomi ensin oli ajatus että tällä lähdeverolla tai nyt sitten tällä ennakkoperintäjärjestelyllä kuitenkin tarttuu niihin jotka eivät ole rehellisiä ja kerro että minä omistan tuossa tai tuossa maassa yritystä josta saan osinkoa näin ja näin paljon tai myyntivoittoja näin ja näin paljon siltä varalta että tällaisia ei niin hirveän rehellisiä ja että tämä tietojenvaihtojärjestelmä ei toimi on hyvä että nämä ponnet ovat olemassa
arvoisa puhemies vastaan suoraan edustaja puhemies pekkarisen pitämään puheenvuoroon se ratkaisumalli mitä oppositio on ajanut tässä ei ole sellainen missä estettäisiin yrityksiä laskemasta laskemasta liikkeelle arvopapereita ulkomaille emmekä me ole myöskään asettaneet sellaista lainsäädäntöä joka jollain tavalla velvoittaisi ulkomaalaisia viranomaisia ryhtymään tietyntyyppisiin lainsäädäntötoimiin on tietenkin mahdotonta ne ratkaisut joiden puolesta oppositio tässä on puhunut ovat ensinnäkin sellaisia malleja joissa velvoitetaan suomalaisia sijoittajia omistamaan suoraan esimerkiksi sanktion uhalla myöskin silloin kun käytetään ulkomailla sijaitsevia arvopaperikeskuksia

tunnistamaan kaikki omistajansa suoraan esimerkiksi norja on tulkinnut juuri tätä eu asetuksen poikkeusta sellaisella tavalla että on ulotettu tämä suoran omistamisen malli myöskin ulkomailla sijaitseviin arvopaperikeskuksiin norjalaisten omistajien ja ja yritysten osalta

toinen iso huolenaihe joka liittyy tähän hallituksen esitykseen

puhemies pekkarisen jolla oli todella hyvä puhe puheeseen siitä kuinka paljon oikeasti tiedetään tästä asiasta mistä

kun tässä salissa vähän aikaa sitten puhuttiin jotain sellaista jota ei ole edes esitetty niin kuinka tämän salin ulkopuolella tästä asiasta tiedetään kuvaavaa minun mielestäni on seuraava eilen illalla minä olin savonlinnan kaupunginvaltuuston kokouksessa joka oli sen valtuuston viimeinen kokous ja jossa sitten vähän ärhenneltiin

ottamatta esille ajanpuutteen vuoksi miksi ärhenneltiin siellä puhui vasemmistoliiton pitkäaikainen pitkäaikainen valtuutettu joka jää nyt pois valtuustosta kymmeniä vuosia ollut politiikassa kymmeniä vuosia ollut valtuutettuna koska valtuustosali on julkinen tila niin voin kertoa tämän hän puhui sipilän hallituksen kaatamisesta mutta lisäsi siihen vielä että kun niitä omistuksiakin piilotetaan sinne hallintolain taakse minä istuin siinä etupenkissä ja kysyin että anteeksi minkä lain taakse hallintolain hän vastasi voimakkaasti tämä on esimerkki tämä kertoo oikeasti siitä miten tämä asia on sisäistetty kyllä minullakin on tässä mennyt useita kuukausia ennen kuin tietää mistä on kysymys tämä ei ole yksinkertainen asia se voidaan otsikoida helposti

jollakin kahdella kolmella sanalla mutta näinhän näinhän tämä asia ei kuitenkaan ole tämän arvopaperikeskuksen yksi tämmöisistä tärkeimmistä elementeistä miksi tämä asetus on tehtykin tämä on tehty eussa sen vuoksi että yrityksille annetaan oikeus valita arvopaperikeskus tämä on komission ajatus ollut tässä

haluaisin ottaa tässä esille kaksi asiaa oikeastaan kirjeenvaihto komission kanssa ja toinen asia on sitten nämä lausunnot niin kuin minä tässä aiemmin päivällä kyllä sanoin jo minä olen katsonut tähän hallituksen esitykseen annetut lausunnot erittäin tarkasti jokaista pienintä pilkkua myöten ja etsinyt sieltä vain yhtä asiaa että minä saisin jostakin lausunnosta

sitten selvittää komissiosta olen käynyt kirjeenvaihtoa komission kanssa kysymykset mitä olen esittänyt komissiolle edellyttääkö tämä asetus arvopaperikeskusasetus suomalaiselta lainsäädännöltä jotakin kieltääkö se jotakin komissio on vastannut käytännössä että he eivät sano sitä miten suomen täytyy lainsäädäntö tehdä ja olen tulkinnut sen vastauksen niin että jos komissio sanoo ettei se sanele miten suomessa lainsäädäntö tehdään me voimme tehdä sen sitten miten haluamme tämä on ollut minun tulkintani ja myös komission vastauksessa on se että lopullisen ratkaisun tekee eu tuomioistuin minulla on ollut valmiutta myös katsoa lopputulos eu tuomioistuimesta mutta sen katsominen eu tuomioistuimessa käytännössä olisi tarkoittanut sitä että suomessa yksi ainut arvopaperikeskus joka täällä toimii ei käytännössä olisi saanut toimilupaa tähän sakkomenettelyyn henkilökohtaisesti en niinkään usko se se voi olla mahdollista mutta se sakkoprosessi on kyllä kuitenkin pitkä mutta täytyy muistaa että asetus tuli voimaan jo kaksituhattaneljätoista ja me elämme vuotta kaksituhattaseitsemäntoista tämä sakkomenettelykin olisi ollut täysin mahdollista edustaja andersson tässä sanoi että me voisimme tehdä lainsäädäntöä että me rajoitamme suomalaisten sijoittajien käyttäytymistä ulkomailla minä olen yrittänyt tätä valaista kansanomaisella esimerkillä tähän alkoholinlainsäädäntöön viitaten mutta totuus on kuitenkin se että me emme voi suomalaisella lainsäädännöllä myöskään sijoittajia säädellä jos he toimivat siinä maassa jossain toisessa maassa sen toisen maan lain mukaan emmekä emmekä pysty kyllä yrityksiäkään yrityksiäkään säätelemään esimerkiksi kieltämällä suomalaisia yrityksiä käyttämästä tietynlaista arvopaperikeskusta kun tämä asetus lähtee nimenomaan siitä että yrityksillä on oikeus valita arvopaperikeskuksensa ja ihan lopuksi vielä tähän norjaan minä sain norjan lausunnon miten norja aikoo menetellä heillähän on samanlainen systeemi kuin mikä meillä on nyt tässä olennainen ero suomella ja norjalla on eu jäsenyys ja minä olen tämän aikaisemmin sanonut että norjaa ei koske pakottava eu lainsäädäntö koska he eivät ole jäseniä eu asetukset eivät pakota pakota norjaa ja sitten kun tämän sanoin kerran tässä salissa niin sieltä takaa kuului semmoinen että joo joo mutta norjahan on eta jäsen mutta eta jäsenyys perustuu taas sopimuksiin heillä heillä on tältä osin omat eta sopimuksensa mutta se määräävää kansallisen lainsäädännön yli menevää asetussääntelyä joka tulee eusta eu jäsenyys on se ero mikä on suomen ja norjan välinen ero

arvoisa puhemies minun täytyy sanoa että tämä edustaja turusen käyttämä esimerkki vasemmistoliiton paikallisaktiivin lausunnosta oli kyllä ala arvoisin kommentti tämän koko keskustelun aikana voin luetella ties kuinka monta esimerkkiä perussuomalaisten eri kunnissa toimivien kunnallisjärjestöjen tai valtuutettujen erinäisistä lausunnoista eri asioihin jotka eivät pidä lainkaan paikkaansa mutta en tosiaankaan koe sitä minun asiakseni tässä salissa tai tällaisen käsittelyn yhteydessä tehdä enkä koe sitä ylipäätään asialliseksi

tehdä te olisitte voineet tuoda niitä ratkaisumalleja lausumien muodossa tänne lakiesityksenä käsiteltäväksi ja taas kerran tuli tämä sama ristiriita että yhtäältä sanotaan että tehdään ja toisaalta että ei voi
ja palaamme puhujalistaan arvoisa
arvoisa puhemies kiitän varapuhemies pekkarista syvällä kokemuksen rintaäänellä pidetystä puheenvuorosta olisitte voinut alussa sanoa että antakaa kun kerron tämän asian alle kymmenessä minuutissa niinhän se meni ja samoin kiitän totta kai talousvaliokunnan puheenjohtaja turusta hyvästä puheenvuorosta näin illan alkuhämärissä tosin en ole yhtä kaino kuin varapuhemies pekkarinen totean että se mitä viitaten nimenomaan perussuomalaisiin että tämä hallituksen lakiesitys ei ole sama kuin se mitä stubb esitti vuonna kaksituhattaviisitoista pitää paikkansa siksi me emme tietenkään suhtaudu siihen samalla tavalla kuin suhtauduimme silloin stubbin esitykseen tässä on varsinkin näiden ponsien myötä paljon parempi esitys kuin silloin ja kyllä minuakin häiritsee se että varsin monessa yhteydessä kuulee sekä kansalaisilta palautetta että jopa mediassa otsikoiden tasollakin että hallitus hyväksyy hallintarekisterin tämähän ei pidä paikkaansa täytyy sanoa että vaikka nyt yleisradiota ei ilmeisesti saa kritisoida niin tätä se englanniksi englanniksi sanottuna fake news virheellinen uutisointi kansalaiskeskusteluun aiheuttaa tosin täytyy sanoa että kokemuksellani toriparlamenteista ei siellä hallintarekisteri ykkösasia ole mutta kun oppositio riittävästi lietsoo tätä tietämättömyyttä erityisesti niin kyllähän siitä isokin kysymys voi tulla mutta oleellista on tosiaan tehdä tiettäväksi se että hallintarekisteriä ei suomessa hyväksytä tehdään ehdot ja tietojen julkisuus niin koviksi että tämä asia pysyy suomalaisten käsissä ja suomalaisten veronmaksajien

puhemies kiitän puhemies pekkarista hyvästä puheenvuorosta ja ja erittelystä ja kiitän myös siitä työstä puhemiehen osalta että hän teki tässä laajan selvitystyön mikä on tässä esityksessä myös pohjana tuossa kerkesi edustaja myllykoski lähteä pois mutta oli kysymys siitä mitä se merkitsee sitten jos suomi ei ota käyttöön tätä asetusta ensimmäinen asiahan meillä on on se että meidän arvopaperikeskuksellamme ei ole toimilupaa meidän täytyy ensin ottaa uusi lainsäädäntö voimaan ja sen jälkeen arvopaperikeskus euroclear finlandin täytyy hakea toimilupaa siihen on nyt tarkalleen tänä päivänä laskettuna noin kolme kolme pilkku viisi kuukautta eli lokakuun alkuun mennessä tulee olla lupa haettuna ja tässä on vielä kesälomat välissä ja menee varmaan joku päivä kun tämäkin lainsäädäntö vahvistuu jos ei tehdä mitään meillä ei ole suomessa arvopaperikeskusta suomeksi sanottuna toinen asia on tietenkin että kun asetusta ei ei oteta käyttöön suomessa tulee sanktiot ja niistä edustaja mölsä pitikin erittäin hyvän puheenvuoron

arvoisa puhemies edustaja anderssonille ensinnäkin on hyvä että täsmennätte sanomaanne niin että ette väitä niin kuin ainakin minä ymmärsin teidän väittäneen että suomi voisi kieltää sen että suomalainen yritys voisi mennä esimerkiksi ranskaan ja ja suorittaa siellä annin ja operoida siellä sikäläisen arvopaperikeskuksen kanssa nyt ymmärsin niin että te tulkitsette että suomi poikkeus ei suinkaan koske tätä hyvä niin mutta sitten te sanotte että laissa pitäisi säätää että sen suomalaisen omistuksen suomalaisen kansalaisen omistamisen vaikkapa nyt siellä ranskassa pitäisi olla suoraa omistusta

me emme löydä asetuksesta sellaista kohtaa joka sanoo että suomalainen voi mennä esimerkiksi ranskaan vain silloin kun hän siellä tekee sijoituksensa joka näkyy

ranskalaisella arvo osuustilillä oikeastaan tekisikin mieli vielä kysyä edustaja anderssonilta että oletteko sitä mieltä ihan me voimme säätää että suomalainen ranskassa omistaessaan voi tehdä sen vain niin että se näkyy ranskassa henkilökohtaisella arvo osuustilillä vaikka ranskassa sellaista ei ole tai jos saksassa sellaista ei tule miten sen henkilökohtaisen arvo osuustilin saa olemaan esimerkiksi saksassa

puhemies ensinnäkin liittyen niihin huomioihin joita tässä nyt on tuotu esille tämän toimilupa ajankohdan osalta ja aikarajoitteisiin siltä osin oppositio on myöskin esittänyt että suomen viranomaiset ja hallitus voisivat osoittaa tämän toimilupaviranomaisen ennen syyskuuta ja ja tältä osin ei olisi tätä aikataulullista ongelmaa tai riskiä ja muutoin tuoda sitten tämän kokonaisuuden valmisteltuna niin että myöskin nämä muut ratkaisumallit joita tässä nyt ajetaan tuotaisiin lakiesitysten muodossa tähän sitten mitä tulee edustaja pekkarisen esille nostamiin seikkoihin niin se miten tätä poikkeusta tulkitaan tämähän on tulkintakysymys tähän se kiteytyy miten tämän asetuksen

poikkeama tulkitaan siis esimerkiksi tämän yksilöeritellyn tilin osalta kuinka suoraa omistusta voidaan tulkita mitä pitää sisällään kyllä meidän mielestämme suomen kannattaisi tässä pitää kiinni siitä mallista mitä me olemme ajaneet tai ainakin osa puolueista täällä myöskin sisäisesti kun puhutaan näistä ulkomaalaisista arvopaperikeskuksista niin että me tosiaankin velvoitamme suomalaisia

ja miten suomi voisi siinä norjasta ottaa mallia jos me haluamme säilyttää tämän mallin samankaltaisuuden siihen verrattuna sitten mitä tulee edustaja elon kommentteihin niin toteanpa vain että perussuomalaisten kanta tähän esitykseen on on siis muuttunut myöskin siitä mitä se oli viime vuoden loppupuolella jolloin puhuttiin tismalleen samanlaisesta esityksestä kuin mitä nyt on käsittelyssä minkä lisäksi on faktaa että jos tämä esitys menee läpi niin perussuomalaiset ovat sallineet hallintarekisterin käyttöä ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta eli siltä osin ei ole mitään faktavirhettä

arvoisa puhemies minä ihailen kun ihmisellä on oikein vahva tahto niin kuin edustaja anderssonilla on mutta mahtaako se riittää jos on maa jossa esimerkiksi ei ole lainkaan olemassa järjestelmää

jossa olisi henkilökohtainen arvo osuustilijärjestelmä jos on arvopaperikeskus joka ei tunne lainkaan henkilökohtaista arvo osuustiliä josta saadaan tarkka tieto kuka omistaa mitä omistaa kuinka paljon ja niin pois päin niin miten tämä voi kieltää sitten suomalaisen omistamisen sellaisessa maassa käytännössäkö niin että sellaisessa maassa suomalainen ei voi lainkaan omistaa jos näin kiellettäisiin minun ymmärtääkseni ja näitten asiantuntijoitten mielestä se on yksiselitteisesti vastoin tuon asetuksen sisältöä arvoisa

puhemies kuten edustaja elo edellä minäkin haluan kiittää varapuhemies pekkarista hänen aiemmin pitämästään melko pitkästä ja erinomaisesta puheenvuorosta jossa hän kuvasi todella hyvin ja laajasti tähän lakiesitykseen liittyviä yksityiskohtia ja muun muassa asetuksen meille lainsäätäjille asettamia reunaehtoja talousvaliokunnassa viime kaudella hankkimansa kokemuksen turvin varsinkaan emme voi puuttua täällä suomen eduskunnassa muiden maiden lainsäädäntöön vaikka sitäkin ilmeisesti täällä eräiden edustajien toimesta on haluttu tehtävän mielestäni keskustelu on kuitenkin tänään ollut yleisesti ottaen huomattavasti asiapitoisempaa kuin vielä viime viikolla joten kenties meidän kansanedustajien joukossa on oppimiskykyisiäkin yksilöitä olisi toisaalta hyvin toivottavaa että myös mediassa kansalaisille annettaisiin mahdollisimman tasapuolinen ja totuudenmukainen kuva nyt käsiteltävänä olevasta asiasta mikä lienee vähimmäisvaatimus vastuulliselle medialle erityisen tärkeää olisi korjata semmoinen kansalaisen mielessä edelleen kytevä harhaluulo että suomeen olisi nyt tulossa hallintarekisteri kuten täällä on moneen kertaan tänään todettu sitä ei tule kuten edustaja turunen esimerkillään osoitti on asiasta valitettavasti suurta epäselvyyttä myös monien tai ainakin joidenkin poliitikkojen keskuudessa joten ole ihme että tavallinen kansalainenkin joka ei näitä asioita päivittäin seuraa voi olla hämillään siten olisikin toivottavaa ettei kansalaisten pelkoja enää turhaan lietsottaisi tämän asian tiimoilta varsinkin kun tämä lakiesitys on parantunut merkittävästi näiden tehtyjen lausumaesitysten myötä
arvoisa puhemies edustaja anderssonille ja kaikille muillekin tiedoksi se että tässä hallituksen esityksessä ei ole yhtään sellaista pykälää jossa sanotaan että suomalaiset voisivat käyttää hallintarekisteriä ulkomailla ei yhtään sellaista pykälää ja miksi siinä ei tähän hallituksen esitykseen ole tarvinnut eikä ole voinutkaan sellaista laittaa ja tämä on esimerkki siitä mitä on eu lainsäädäntö asetustasolla tämä kertoo just siitä mutta edustaja andersson kun puhuitte nyt norjasta siitä että norja tulkitsee toisella tavalla tätä kuin suomi niin ei norjan ei tarvitse tulkita me olemme joutuneet katsomaan eu asetuksesta jokaisen pikku pilkunkin että miten me tämän teemme koska me teemme minimin siitä mitä tarvitsee tehdä ja loput mitä halutaan tehdään kansalliseen lainsäädäntöön mutta norjan ei tarvitse tulkita meidän täytyy tulkita erittäin tarkasti ja tässä on se että me olemme eu jäsen ja norja ei etassa ollaan molemmat mutta se tulee juurikin tästä eu jäsenyydestä ja sitten vielä edustaja andersson hallituksessa on kolme puoluetta kolme puoluetta on hallituksessa ja on päässyt sopimukseen tämän hallituksen esityksen eteenpäinviemisestä ja siitä että kun tämä viedään eteenpäin niin minkälaista kotimaista lainsäädäntöä me tarvitsemme että me mahdollisimman pitkälle pystymme turvaamaan yleisöjulkisuuden viranomaisten ja kaiken sen tarvittavan mitä tähän kokonaisuuteen tarvitsee tehdä ja kun tästä ollaan päästy sopimukseen niin nyt tätä voidaan viedä eteenpäin

arvoisa puhemies tässä varapuhemies pekkarinen puhui vahvasta tahdosta se pitää kyllä paikkaansa siis meidän puolueemme osalta ja se oli myöskin se vahva tahto jonka kautta suomen edellinen hallitus neuvotteli tämän poikkeuksen tähän asetukseen ja edelleen meillä on vahva tahto sen osalta että suomen kannattaisi edelleen tulkita sitä poikkeusta niin että voidaan vaatia näitä suoran omistuksen malleja niin suomalaisilta yrityksiltä kuin sijoittajilta samalla tavalla kuin mitä norjassa on tehty ja kyse on sen saman poikkeuksen tulkinnasta siis kyse on siitä että hallitus ei uskalla pitää kiinni sellaisesta tulkintamahdollisuudesta jolla pystyttäisiin tätä